lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen toinen asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kuusikymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja

arvoisa puhemies perustuslaissa säädetyn oikeuskanslerin kertomuksen käsittely eduskunnassa mahdollistaa vuoropuhelun perus ja ihmisoikeuksien ja eduskunnan tässä salissa säätämien lakien toteutumisesta ja ja oikeuden toteutumisen arkea koskevien havaintojen välittämisen lainsäätäjän käyttöön tänä vuonna oikeuskanslerin kertomuksen kokoavana teemana on osallisuuden toteutuminen kertomuksen alussa ovat perinteiseen tapaan oikeuskanslerin ja apulaisoikeuskanslerin puheenvuorot oman puheenvuoroni teemana on osallisuus ja kieli perusoikeudet ovat kaikkien ainoastaan jonkin tietyn ryhmän oikeuksia ymmärrettävä kieli on yhteiskunnallisen osallisuuden välttämätön edellytys vieraannuttava kieli saati kielellisten oikeuksien toteutumatta jääminen jääminen estävät osallisuuden hyvän hallinnon ja oikeusturvan toteutumisen hallinnon kieli ei saisi tehdä asioita vaikeaksi ja jokaisen olisi pystyttävä muodostamaan ymmärrettävä kokonaiskuva niin omasta asiastaan kuin julkisen päätöksenteon kohteena olevista asioista tämä on mahdollista vain jos kieli on ymmärrettävää kielellisten oikeuksien toteutumisessa on meillä parannettavaa ruotsin kielellä ei ole käytännössä riittävästi saatavissa tietoja tai palveluita sama koskee saamen kieltä molempien kansalliskielten käyttäminen ja erityisesti lainsäädännöllisten perusteluiden kielen ymmärrettävyys kuuluvat hyvin olennaisena osana hyvään lainvalmistelutapaan ohjelmakoodista on tulossa hallinnon ja oikeudellisen päätöksenteon kieltä hallinto automatisoidaan nopealla tahdilla ja automaattisen päätöksenteon tulisikin aina olla käännettävissä ja selitettävissä ihmisen ymmärrettävällä kielellä tulevaisuudessa niin kielen kuin osallisuuden merkittävä pulma liittyykin siihen osaammeko me selittää automaattiset menettelyt siten että ihmiset ne ymmärtävät uuden yleislainsäädännön ohella tämä vaatii ennakollista vaikuttamista hallinnon ja julkisten palveluiden tietojärjestelmiin apulaisoikeuskansleri mikko puumalainen käsittelee puheenvuorossaan suunnitelmallisten valvonta ja tarkastuskäyntiensä tuloksia systemaattinen ja suunnitelmallinen valvontakäyntimenettely kertoo oikeuskanslerin harjoittamassa laillisuusvalvonnassa omaksutusta rakenteellisesta näkökulmasta kiinnitämme huomiota seikkoihin jotka voivat estää perus ja ihmisoikeuksien ja muiden oikeuksien johdonmukaisen ja tehokkaan toteutumisen valvontakäynnit esimerkiksi lastensuojelua valvovissa viranomaisissa ja hallinto oikeuksissa sekä yhteydenpito ministereihin ovat tuottaneet monilta osin korjauksia ongelmiin voimavarojen kohdentamisen joustavuutta on lisätty johtamista parannettu ja resurssejakin lisätty resurssien riittävyys on havaintojemme mukaan yksi tekijä käsittelyviiveissä digitalisaatio on suuri mahdollisuus parantaa niin hallintoa kuin oikeusturvaa sen avulla julkiset palvelut voivat paremmin vastata ihmisten ja yhteiskunnan tarpeisiin samalla kuitenkin tulee pitää huolta niistä jotka eivät pysy digikehityksessä mukana hyvä hallinto kuuluu muillekin kuin digitaitoisille tältä osin rakenteellisen palveluperiaatteen toteutumisessa on merkittäviäkin vajeita eri hallinnonaloilla monille vanhemmille aiheuttaa ongelmia terveydenhuollon sähköisen omakanta palvelun ikäraja jossa kymmenen vuotta täyttäneen lapsen vanhemmat eivät ole miltään osin päässeet näkemään huollettavanaan olevan lapsen reseptejä ja terveystietoja te toimistojen työvoimapalvelussa tarjoamat tietojärjestelmät eivät ole välttämättä tarjonneet asiakkaille mahdollisuutta selviytyä riittävän sujuvasti asioidensa hoitamisesta samoin mobiilivälineillä tapahtuvassa palvelujen käytössä on ollut tarpeetonta vaikeutta näihin kipukohtiin ja yleensä te palveluiden asiakaspalveluun on työvoimapalveluiden ja työttömyysturvaa koskevan lainsäädännön uudistusten yhteydessä tarvetta paneutua samoin tietosuojan ennakollisen toteuttamisen merkitys julkisessa hallinnossa on kasvanut oikeuskansleri eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanottojen mukaisesti voimakkaasti kehittänyt ennakollista säädösvalvontaa lainvalmistelu uudistusten valvonnasta on nyt käsittelyssä olevassa kertomuksessa oma jakso oikeuskanslerin antamat lausunnot ovat samalla perustuslain noudattamisen ja hyvän lainvalmistelutavan valvontaa ja ryhdyimme viime vuoden alussa tehostamaan säädösehdotusten ennakollista valvontaa pyytämällä hallituksen luonnoksia tarkemmin tarkastettavaksi lainvalmistelun loppuvaiheessa tarkoituksena huolehtia aikaisempaa kattavammin että valtioneuvoston päätettäväksi tulevissa hallituksen esityksissä ei olisi huomautettavaa laillisuusvalvonnan näkökulmasta päätöksentekoa edeltävässä vaiheessa ministerillä on paremmat mahdollisuudet tehdä esityksiin tarvittavat korjaukset jos sellaiseen ilmenee aihetta ennakollisen tarkastuksen vaikuttavuutta lisää vielä se että valtioneuvoston esittelylistojen tarkastuksessa valvotaan myöskin näiden huomioiden ja palautteiden huomioonottamista ennakkotarkastuksia tehtiin viime vuonna yhteensä viisikymmentäkahdeksan kappaletta eli kahdeksaantoista prosenttiin viime valtiopäivillä annetuista hallituksen esityksistä ja lisäksi annettiin yhdeksänkymmentäkolme laillisuusvalvonnallista lausuntoa mikä on yli kolmanneksen enemmän aikaisempaan vuoteen verrattuna

sekä oikeuskansleri että oikeusasiamies ovat osallistuneet mietintö ylimpien laillisuusvalvojien tehtävien jako antaa mielestäni erinomaisen perustan suomalaisen laillisuusvalvonnan kehittämiseksi siten että se vastaa paremmin nykypäivän ja huomisen tarpeisiin

kasvaneet asianajajia ja julkisia oikeusavustajia ja luvan saaneita oikeudenkäyntiavustajia koskevat asiat yli kymmenen prosenttia niitä meillä oli seitsemänsataakolmekymmentäyhdeksän kappaletta viime vuonna tästä työmäärän lisäyksestä huolimatta olemme onnistuneet pitämään kiinni kohtuullisista käsittelyajoista yleensä saamme kaikki kantelut käsiteltyä vuoden sisällä käsittelyn mediaaniaika oli viisi pilkku viisi viikkoa ja keskiarvoaika kymmenen pilkku seitsemän viikkoa toimenpiteisiin on johtanut kolmetoista prosenttia kaikista kanteluista työmäärän kasvu ja laajoihin ongelmakysymyksiin pureutuva rakenteellinen valvonnan näkökulma johtavat kyllä sitten siihen että ilman lisäresursseja meillä alkaa olla vaikeuksia kunnolla yhteiskunnan meille osoittamista tehtävistä ja odotuksista oikeuskanslerilla on laaja alainen näkökulma oikeusturvan toteutumiseen niin ennakollisen säädösvalvonnan tuomioistuinten laillisuusvalvonnan kuin asianajajavalvonnan antaman kokonaisuuden kautta tuomioistuinten laillisuusvalvonnassa hyvin olennaista on kunnioittaa tuomioistuinten riippumattomuutta toki yksilön oikeuksia loukanneisiin selviin virheisiin on aihetta jälkikäteen puuttua valvonnassamme esille nykyisen tuomioistuinten tulosohjausmenettelyn pulmat ja siltä osin odotukset oikeuslaitoksella uudelle tuomioistuinvirastolle ovatkin resurssien ohjauksessa suuret pyrimme puolestamme meille perustuslain mukaan kuuluvassa tuomioistuinten laillisuusvalvonnassa kiinnittämään huomiota tuomioistuinten ja tuomareiden edellytyksiin hoitaa riippumattomasti tehtäväänsä tehtäväänsä tämän olisi tarpeen olla laajalti koko yhteiskunnan asia arvoisa puhemies näillä saatesanoilla jätän oikeuskanslerin kertomuksen vuodelta kaksituhattakahdeksantoista eduskunnan käsiteltäväksi
kiitoksia esittelystä sitten menemme puhujalistaan

arvoisa rouva puhemies kiitos oikeuskanslerille esittelystä sekä tästä kertomuksesta nostan siitä esiin korruptiotorjunnan ulkoisissa arvioinneissa suomi ei ole eräs vähiten korruptoituneista maista sen takia että täällä ei olisi korruptiota suomi on arvioitu vähän korruptoituneeksi maaksi sen vuoksi että suomi etenkin kuntatasolla fiksu korruptoituja kyse on kuten oikeuskanslerikin totesi mitä suurimmassa määrin sosiologisesta ongelmasta niin sanotuissa hyvä veli verkostoissa jaetaan koko yhteisön intresseistä poikkeavat arvot motiivit ja tavoitteet ulkopuoliselle tämä näkyy virallisen päätöksenteon sinänsä laillisena mutta selittämättömänä ja jopa järjettömänä toimintana asioissa joissa kaikki intressit eivät ole julkisia arvoisa puhemies keskeinen komponentti kuntakorruptiossa on runsas yhtiöiden käyttö tähän oikeuskanslerikin on kiinnittänyt huomiota yhtiörajapinta varmistaa että etenkään ongelmatilanteissa kuntaomistajan kriittisesti tarvitsema tieto ei kulje yhtiöstä omistajan poliittisille päätöksentekoelimille julkisuusperiaatetta olisi helppo toteuttaa nyt kuntakonsernien yhtiöissä esimerkiksi yhtiöjärjestysmääräyksin näin ei kuitenkaan käytännössä tehdä koska korruptio tarvitsee piilopaikkoja ongelmia löytyy myös konsernien tilintarkastuksissa vaikka tilintarkastusyhteisö onkin kunnalla ja sen konserniyhtiöillä sama voivat tilintarkastajat olla eri henkilöitä nämä henkilöt eivät ole yhteydessä toisiinsa eikä julkisyhteisön tilintarkastaja tarkasta tai hanki evidenssiä konserniyhtiöistä hänelle riittävät yhtiöiden tilintarkastuskertomukset käytännössä kuntayhtiöiden vastuuhenkilöiden vastuu onkin kuin tyhjä kirjain arvoisa puhemies nämä ovat rakenteita joita kunnat eivät tule muuttamaan vapaaehtoisesti pelkillä eettisillä normistoilla tarvitaan lainsäädäntöä ohjaamaan kuntakonserniyhtiöiden läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta oikeaan suuntaan lainsäädäntöä tulisikin muuttaa esimerkiksi niin että yhtiöiden joiden määräysvallasta tai osakekannasta yli puolet on julkisyhteisöllä tulisi noudattaa julkisuuslakia kuten julkisyhteisön eettisten normistojen ja lakien lisäksi keskeinen väline korruption kitkemisessä on kiinni jäämisen riski ja rikosvastuun riittävän korkea taso myös tähän oikeuskansleri kiinnittää huomiota onkin paradoksaalista että juuri oikeuskanslerinvirasto ei pääsääntöisesti ota käsittelyyn kanteluita jotka koskevat yli kaksi vuotta vanhaa asiaa korruptioasioissa epäasiallisen toiminnan ja sen seurausten ilmeneminen erittäin pitkään tätä sääntöä tulisikin selkeyttää esimerkiksi niin että kantelu on tehtävä määräajan sisällä siitä kun kantelija on saanut tiedon asiasta lakimuutoksia tarvitaan myös helpottamaan väärinkäytösten paljastumista sillä suomesta puuttuu vielä toistaiseksi lainsäädäntö joka suojaa väärinkäytösten paljastajia paljastajia korruption paljastaminen suoraan tai median kautta onkin erityisen vaikeaa ja riskialtista tarvitsemme siis korruption vastaiseen työhön myös lain joka onneksi onkin pian tulossa arvoisa puhemies eu hyväksyy pian koko eun kattavat uudet säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi komissio kannustaa jäsenvaltioita soveltamaan vielä tiukempia sääntöjä kuin säännöissä asetetut vähimmäisvaatimukset ja antamaan lisäksi kattavat säännökset väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi korruption kitkemiseksi onkin äärimmäisen tärkeää että suomi nimenomaan tässä asiassa toimii tiukemmin kuin tulevat eun minimisäännöt edellyttävät on naiivia kuvitella että eettiset normistot ohjaisivat korruptiohakuisia toimijoita sen sijaan on lupa vaatia eettisten normistojen ohjaavan lainsäätäjää oikeuskanslerin huomiot ja eun antamat säännöt väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi antavatkin hallitukselle erittäin hyvän työlistan jonka turvin ryhtyä riuskoihin toimenpiteisiin korruption voittamiseksi

arvoisa rouva puhemies kiitos oikeuskanslerille tästä kertomuksesta näitä on aina mielenkiintoista lukea kerroitte tuossa myös että teillä on on ollut haasteita oikeuskanslerinvirastossa suoriutua tehtävistä ja odotankin nyt mielenkiinnolla tämän työn etenemistä siltä osin että oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin tehtävienjakoa joiltakin osin selkeennytettäisiin siten ettei olisi päällekkäisiä tehtäviä toivottavasti tästä olisi apua myös teidän työssänne työssänne niihin asioihin keskittymisessä jotka vaativat enemmän huomiota otan itsekin tästä laajasta hyvästä kertomuksesta muutamia kohtia oikeuskansleri otti tuossa puheessaan esille myös käsittelyajat ja sen että resurssien riittävyys on vain yksi tekijä käsittelyviiveissä tämä on totta ja te esititte että hyvä johtaminen ja esimerkiksi ihmisten työnjako ovat tärkeitä mutta toisaalta tässä tulee hieman sellainen tunne että unohtuu kuitenkin se että nämä ovat aina yksilöllisiä ratkaisuja ja siihen tarvitaan ihmistä tekemään niitä töitä periaatteessa jos ajateltaisiin että kone voisi ratkaista kaikki tehtävät ja sinne syötettäisiin tietyt parametrit ja sieltä tulisi aina sama tulos niin tehokkuutta voitaisiin aina lisätä mutta näinhän ei ole me emme saa unohtaa niitä ihmisiä jotka siellä virastoissa ja tuomioistuimissa työskentelevät olen itse toiminut virkamiehenä maistraatissa esittelijänä ja ratkaisijana hovioikeudessa ja vakuutusoikeudessa esittelijänä muun muassa ja työmäärät ovat hyvin vaihtelevia sisällöllisesti työmäärät lisääntyvät meidän on hyvä huomata että me täällä eduskunnassa aina annamme lisätehtäviä ja usein hallituksen esityksessä lukee että tällä esityksellä ei ole resurssivaikutuksia mutta jokainen ymmärtää että jos tulee lisää tehtäviä se vaatii lisää aikaa ainakin jos me edellytämme jonkinlaista laatua laatua näiltä tehtäviltä eli siinä mielessä tätä ei missään tapauksessa saa unohtaa olen täällä nyt viidettä vuotta ja aina yritän muistaa muistuttaa siitä että näiden resurssien kautta linjan aina esitutkintaviranomaisesta sinne vankeinhoitoon saakka tulee olla kunnossa jotta me voimme odottaa että meillä on se oikeusvaltio josta me usein haluamme puhua ja joka on erittäin tärkeä

kuten te toteatte täällä sivulla että jos on paljon vaihtuvuutta ja jos ajatellaan vielä että työ on raskasta ja on epävarmuutta epävarmuutta ja määräaikaisia työsuhteita niin päteviä työntekijöitä on vaikea saada tämä voi olla meidän tulevaisuuden haaste jos meillä on esimerkiksi tuomioistuimissa liikaa töitä ja ja ihmiset kuormittuvat sinne työn alle mistä saamme päteviä ratkaisijoita se ei ole aina niin itsestäänselvää sitten otatte esille käsittelyajoissa sivulla kaksikymmentä hallintolainkäyttölain ja tuotte esille sen että hallintolainkäytössä yksi viimeaikainen muutos on ollut turvapaikkavalitusten huomattava kasvu ja samoin maahanmuuton lisäännyttyä kaikki ulkomaalaisasiat ovat lisääntyneet kaikissa hallinto oikeuksissa toteatte tässä että käsittelyajat kertovat merkittävien ulkoisten muutosten vaikutuksesta tämä on viranomaisille ulkoinen vaikutus johon he eivät voi vaikuttaa he toimivat meidän säätämiemme lakien mukaan mutta me voimme tässä salissa ja meidän ministerimme eu pöydissä vaikuttaa muun muassa siihen minkälaista maahanmuuttopolitiikkaa me teemme tämä ei ole täysin täysin ulkoista vaan me voimme tähän vaikuttaa sitten olisin halunnut viimeisenä asiana vielä ottaa esille sen että toivoisin että oikeuskansleri ottaisi enemmän oma aloitteisesti ratkaistavaksi periaatteellisia ja hyvin merkittäviä ennakkoratkaisuluonteisia päätöksiä jotka puhuttavat mediassa usein toimitaan ymmärtääkseni niin että odotetaan jonkun kansalaisen kantelua mutta mielestäni se olisi hieno asia ja osoittaisi osoittaisi teiltä ylimpänä laillisuusvalvojana kiinnostusta

linjanvetoon vaikeissa yhteiskunnallisissa asioissa esimerkkinä nostan esille asian joka on viime aikoina laajasti puhuttanut mediassa ja jossa aktiivinen ja näkyvä vihreiden poliittinen toimija on henkilö joka on tällä hetkellä esitutkintaviranomaisena tapauksessa jossa hän tutkii kolmen kansanedustajan puheita sellaisia puheita jotka liittyvät poliittiseen toimintaan ainakin itse henkilökohtaisesti voisin perustellusti kysyä onko tämän henkilön puolueettomuus muusta erityisestä syystä vaarantunut kuten esitutkintalain kahdeksannen pykälän ensimmäisen momentin seitsemäs kohta sanoo tämä on minusta aika merkittävä asia ja tästä tein tiedotettakin en en saanut yhtään vastakaikua ja ja ymmärrän ettette ota tähän yksittäiseen asiaan kantaa mutta nämä ovat sentyyppisiä asioita joihin tulisi ottaa kantaa tätä esteellisyyttä ei nimittäin nyt tulla ratkaisemaan missään jos tämä etenee jonkun ihmisen kohdalta niin ei tuomioistuin lähde tutkimaan sitä onko esitutkintaviranomainen ollut esteellinen tai sitten jos asia etenisi tänne eduskuntasaliin osalta mitä hän on puhunut täällä salissa niin ei perustuslakivaliokunta joka antaisi siitä asiasta lausunnon käsitykseni mukaan ottaisi mitään kantaa siihen että siellä mahdollisesti voi olla jonkinlainen esteellisyys tutkinnassa tämä on minusta erittäin tärkeä ennakkoratkaisu ja itse asiassa olisi kaikkien osapuolten etu myös tämän virkamiehen etu että tämä asia tutkittaisiin koska tästä on nyt monenlaista keskustelua ja se vaikuttaa myös esitutkintaviranomaisen uskottavuuteen ja koko oikeusjärjestelmän uskottavuuteen voisi olla hyvä että oikeuskansleri ottaisi tämäntyyppisiä asioita esille kiitos

arvoisa rouva puhemies hyvä oikeuskansleri arvoisat kollegat ja muut paikalla olijat tästä kirjasta voisi nostaa monia mielenkiintoisia asioita esille ja myös oikeuskanslerin esittelypuheenvuorosta ja myös niistä tapauksista jotka ovat olleet enempi julkisuudessa muun muassa siitä millä tavalla oikeuskansleri on käynyt läpi keskustelua ihmisten oletetuista poliittisista henkilöhistorioista siitä mikä on vihapuhetta tai tai millä tavalla voidaan kuvata erilaisia toimijoita ja heidän poliittista henkilöhistoriaansa esimerkiksi sitä voidaanko entistä kommunistia kutsua entiseksi kommunistiksi vai onko se loukkaavaa tai tai vihapuhetta mutta en käsittele tätä huomiota sen enempää vaan menen siihen että tässä oikeuskanslerin kertomuksessa on käyty varsin laajasti läpi selostettu teidän antamianne lausuntoja valmistelussa olevista lakiesityksistä sivulta viisikymmentäkolme näitä lausuntoja löytyy iso määrä ja itse kiinnitän huomiota aivan tuoreeseen huomioon joka liittyy vankiloiden lisääntyneeseen turvallisuusuhkaan itse asiassa aivan näinä päivinä on on uutisissa kerrottu ja itse olen saanut myös useammalta vanginvartijalta

siihen on itse asiassa kaksi merkittävää syytä toisena vankien entistä vahvempi jengiytyminen ja ja toisena vankiloissa tapahtuva radikalisoituminen nämä kaksi aiheuttavat erittäin suurta turvallisuusuhkaa tällä hetkellä vankiloissa ne aiheuttavat turvallisuusuhkaa meidän vangeille

vielä vakavampaa minun mielestäni myös siellä työtä tekeville vanginvartijoille ja muulle henkilökunnalle tästä asiastahan itse asiassa on paraikaa myös käsittelyssä esitys jossa haluttaisiin lisätä tämän turvallisuusuhkan pienentämiseksi vankiloihin kameravalvontaa kuuntelua ja esimerkiksi rahaliikenteen valvontaa ja myös tehostaa tietojen luovuttamista poliisille tämä esitys on ollut lausunnoilla ja ja myös oikeuskansleri on siihen oman lausuntonsa oikeusasiamiehen kanssa muun muassa antanut ja tämä esitys sai aika paljon ymmärrystä mutta aika rajua kritiikkiäkin itse ihmettelen sitä kritiikkiä nimenomaan siitä tulokulmasta että nyt tuntuu että meillä vankien tietyt oikeudet tai niiden rajoittaminen menevät työntekijöiden turvallisuuden ja sen takaamisen edelle tämä esitys sai kritiikkiä nimenomaan vankien perusoikeuksien polkemisesta mutta pienemmälle huomiolle näissä jäivät ne huolet jotka kohdistuvat tällä hetkellä vankiloissa työtä tekeviin vanginvartijoihin muun muassa

kun korttia käytetään siellä siellä vankilassa tapahtuvaan maksamiseen maksukorttia ei vankilassa siis haluta antaa jatkossakaan vankien haltuun ja jollain tavalla itse ymmärrän että tämä olisi järkevää tämä olisi itse asiassa järkevää sen jengiytymisenkin kitkemiseksi sillä kun heille tulisi kortteja joissa olisi vapaa rahaliikenne olisi tämä rahanpesuvaara mutta myös se että vangit saattaisivat joutua yhä enemmän myös toisten vankien

esityksessä tuodaan esille myös kuuntelumahdollisuus jota pidetään myös vankien perusoikeuksia loukkaavana mutta isona on sitten tiedonvaihto vankilaviranomaisten ja poliisin välillä johon myös oikeuskansleri on kiinnittänyt huomiota tässähän olisi kyse siitä että vankila voisi jatkossa siis oma aloitteisesti ilmoittaa poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille tiettyjä asioita sellaisia asioita jotka se nyt voi luovuttaa vain niitä erikseen pyydettäessä ongelmahan on tällä hetkellä nimenomaan se miten poliisi voi pyytää jos poliisi ei tiedä mitä pyytää itse näkisin että kyllä tämä tiedonvaihto tässä vahvistaisi nimenomaan turvallisuutta myös vankiloiden sisällä mutta myös sitä jengiytymisen vaaraa ja riskiä joka tällä hetkellä on pahentunut poliisi on toivonut myös suoraa käyttöyhteyttä pitänyt sitä erittäin tärkeänä näissä kokonaisuuksissa ja nimenomaan tähän oikeuskansleri pöysti on suhtautunut esityksessä epäillen arvoisa puhemies itse toivon että me kuitenkin laittaisimme vanginvartijoiden työntekijöiden turvallisuuden nyt tässäkin isossa hankkeessa etusijalle ja ja olisimme valmiita siinä tapauksessa rajoittamaan tiettyjä vankien oikeuksia jos meillä tilanne on sellainen kuin se tänä päivänä meidän vankiloissa on

arvoisa rouva puhemies kiitän oikeuskansleria hyvästä esittelypuheenvuorosta ja erittäin mielenkiintoisesta kertomuksesta tästä kertomuksesta avautuu todella paljon keskustelunaiheita ja ja tässä yhteydessä voisin nostaa hyvin monta monta asiaa esiin mutta pureudun tässä nyt pariin aihekokonaisuuteen ensinnäkin apulaisoikeuskansleri mikko puumalaisen valvontakäyntien pääteemana vuonna

olivat lastensuojelu ja toisaalta turvapaikkavalitukset molemmat ajankohtaisia aiheita täällä kerrotaan että tehtiin kahdeksantoista valvontakäyntiä pääasiassa aluehallintovirastoihin hallinto oikeuksiin ja kuntiin

ovat yksi haavoittuvimmista ihmisryhmistä ja sen takia on erittäin tärkeää varmistaa että että hallinto ja palvelun tuottajat onnistuvat lastensuojelutyössä ja että laki toteutuu tässä kiinnitin huomiota siihen että johtopäätöksenä todetaan että apulaisoikeuskanslerille syntyi huolestuttava kuva lastensuojelun asiakkaiden tilanteesta ja asemasta ajattelen että tämä on kyllä sellainen huomio joka meidän on tässä salissa salissa hyvä ottaa vakavasti lähtien jo aivan sieltä kuntien perustyöstä perheiden ja ja heikossa asemassa olevien lasten kanssa meillähän on jo tiedossa se lähtökohta että lastensuojelun työntekijöiden määrä on liian vähäinen suhteessa tarpeisiin ja toivon että tästä saisimme kuulla myönteisiä uutisia myös myös hallituksen suunnasta että tähän tähän vakavaan huomioon kiinnitetään kiinnitetään todellakin huomiota toinen tarkastuskohdehan koski näitä turvapaikkavalituksia joita tuon vuoden vuoden kaksituhattaviisitoista huomattavan turvapaikanhakijoiden määrän kasvun seurauksena on paljon kyse on melko heterogeenisestä ryhmästä mutta kiinnitin huomiota siihen että täällä todetaan että kyse ole vain asiakasmääristä vaan myös esimerkiksi tuomioistuinten osalta perehtymisestä kokonaan uuteen vaativaan asiaryhmään tässä varmasti onkin ollut ongelmia lähtien maahanmuuttoviraston toiminnasta ja myös sitten sitten siitä millä tavalla hallinto oikeudet ovat ovat näitä käsitelleet olen itse tutustunut syvemmin muutamaan muutamaan sellaiseen tapaukseen joissa joissa olen ihmetellyt sitä että että turvapaikanhakijalle on tullut kaikissa näissä oikeusasteissa sekä maahanmuuttoviraston päätöksissä että että sitten sitten myöhemminkin kielteinen päätös juuri niissä tilanteissa joissa on tapahtunut näitten islamtaustaisten afganistanilaisten turvapaikanhakijoiden kääntyminen kristinuskoon suomessa se mihin nämä päätökset ovat ovat perustuneet mielestäni kertoo siitä että ei ei ymmärretä perusteellisesti sitä tilannetta joka joka näissä lähtömaissa on ja jossa ei sen paremmin nimikristittynä kuin voi sanoa tällaista avointa avointa uskoa harjoittavana kristittynä yksinkertaisesti pysty toimimaan afganistan on maa jossa ei ole minkäänlaisia kirkkoja eikä seurakuntia joissa voi avoimesti toimia mielestäni on kyllä hyvin kyyninen lähtökohta ja ajattelu se että tulkittaisiin kategorisesti että näiden henkilöiden kohdalla on kysymys

ikään kuin jonkinlaisesta turvapaikkashoppailusta tai siitä että että teeskennellään tätä kääntymistä tai uskonvakaumusta itsekin tunnen läheisesti näitä henkilöitä ja ja sen takia sen takia olen tästä tästä huolestunut mutta sitten vielä arvoisa puhemies kiinnitän huomiota siihen että täällä sivulla puhutaan asiasta josta aika paljon vuonna kaksituhattakahdeksantoista tässäkin salissa keskusteltiin nimittäin ulkoministeri timo soiniin kohdistuvasta kantelusta tästähän oli oikein luottamuskeskustelu ja äänestyskin tässä tässä salissa ja tämä liittyi siihen että ulkoministeri osallistui virkamatkallaan kanadassa vapaa ajallaan katoliseen vigiliaan jossa sytytettiin kynttilä abortin uhrien muistoksi oikeuskansleri täällä sitten tämän kantelun johdosta toteaa että uskonnonvapaus ja sananvapaus kuuluvat myös muuten itsekin saanut ylimmältä laillisuusvalvojalta tämän vastaavan vapauttavan vapauttavan lausunnon aikanaan vuonna kaksituhattakolmetoista sisäministerinä toimiessani mutta sitten täällä todetaan myös se että oikeuskansleri kuitenkin pitää ongelmallisena sitä että valtioneuvoston jäsen ja ulkoministeri esittää

suomen ulkopoliittisen linjan vastaisia kantoja ja tätä ihmettelen kun täällä todetaan että että suomi toimii ulko ja turvallisuuspolitiikassa naisten ja tyttöjen oikeuksien ja heidän seksuaali ja lisääntymisterveytensä edistämiseksi no näin on ja tähän itsekin yhdyn silti vastustan aborttia mielestäni abortti ei ole osa naisten ja tyttöjen oikeuksia eikä seksuaali ja lisääntymisterveyttä vaan siinä myös loukataan näiden kohdussa kasvavien tyttölasten ja poikalasten oikeuksia arvoisa puhemies meillä ei ulko ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa missään ole edes otettu kantaa aborttiin joten tältä osin tätä ihmettelen ja sitten vielä haluan todeta sen jos vielä viimeisen virkkeen saan sanoa että useat ministerimme ovat osallistuneet niin suomessa kuin ulkomailla esimerkiksi pride kulkueisiin myös

sinä aikana kun suomessa avioliitto oli vielä

arvoisa puhemies hyvä oikeuskansleri keskityn puheenvuorossani kahteen kysymykseen valtavan paljon tänä päivänä saamme palautetta siitä miten digitalisaation ja digiyhteiskunnan eteneminen vaikuttaa arkisessa elämässä kun me puhumme saavutettavuudesta puhumme siitä että jokaisella pitää olla yhteneväiset oikeudet päästä myöskin palveluiden äärelle me tulemme tilanteeseen että digitalisoituvassa suomessa kaikki eivät suinkaan ole yhdenvertaisessa asemassa kaikilla ihmisillä ei ole mahdollisuutta hankkia sellaisia välineitä joilla päästään pankkipalveluiden kelan verottajan poliisin työvoimapalveluiden piiriin olen siitä erittäin tyytyväinen että myöskin oikeuskansleri on kiinnittänyt omassa selvityksessään huomiota näihin asioihin mutta toivon että entistä enemmän seurataan myös sitä millä tavalla ihmiset pääsevät mukaan meidän järjestelmässämme ja miten vähemmistöjen oikeudet ja esteettömyys turvataan myöskin tämän digiyhteiskunnan edetessä erityisesti tietysti seniorikansalaisten piiristä tulee toiveita siitä että olisi enemmän yhteisiä toimipisteitä joissa näitä palveluita voisi käyttää yhteistyössä toimijoiden kanssa erityisesti tietysti kirjastojen resursseja kysytään kirjastot monessa paikkaa järjestävät näitä mutta kaikilla alueilla ei samanlaista resurssimahdollisuutta ole ja sitä kautta erityinen neuvontatoiminta jää alueellisesti epätasa epätasa arvoiseen asemaan

on tietysti siinä mielessä yksiselitteinen että meidän pitää kyetä rakentamaan järjestelmät joissa sitä perustuslakia noudatetaan ja jokainen kansalainen tulee saamaan asianmukaiset palvelut eikä se tietokoneen puuttuminen tai niiden taitojen puuttuminen saa olla esteenä puhumattakaan siitä että paikkakunnallisesti ja alueellisesti eriytettäisiin ihmisiä näiden palveluiden osalta toinen kysymys mikä koskettaa meitä kaikkia päätöksentekijöitä on minun mielestäni otettava hyvin vakavasti sivulla puhutaan lainvalmistelun laillisuusvalvonnasta minä toivon että meistä jokainen on ottanut opikseen viimeisen vuosikymmenen isoista uudistuksista ja että jos johonkin asiaan tartutaan olipa se sitten liikennepolitiikkaa sosiaali ja terveyspolitiikkaa veropolitiikkaa tukipolitiikan muutosta koulutuspolitiikkaa laajassa kuvassa niin meillä olisi rohkeutta sitoutua pitkäjänteiseen työhön yliparlamentaarisesti ja siihen työhön käytettäisiin myös riittävästi aikaa jolloin meidän ei tarvitsisi ainakaan jatkossa lukea oikeuskanslerin arviota siitä että aikataulut liian tiukkoja ja kuuleminen on ollut muodollista ja toimeenpanon ja soveltamisen näkökulma on puuttunut tai osaaminen on jakautunut epätasaisesti ja ministeriöiden lainvalmistelua ei ole tuettu riittävästi minun mielestäni se on kestämätön kehitys jos demokratiassa mennään siihen suuntaan että me emme kykene enää luomaan sellaista laillisuusperustaa meidän lainvalmisteluumme että se kestää myöskin oikeuskanslerin oikeudellisen arvioinnin tässä arvoisa puhemies tärkeimmät

erittäin hyvästä ja kattavasta kertomuksesta nostaisin esille erään asian jota ilolla tässä tervehdin ja se on työryhmä eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin tehtävien yhdistämisestä tai millä nimellä sitä kutsuukaan tätä on jo pitkään puhuttu se on täysin perusteltu ja toivon todella että tässä päästään hyvin eteenpäin tiedän ja voin työssä minusta on varmaan kymmeniä kanteluja tehty että kuinka ollakaan samat kantelijat tekivät että oikeuskanslerille kanteluja sehän ei ole ollenkaan järkevää tiedän että niitä sitten yhdistettiin mutta se aiheuttaa ilman muuta aina lisätyötä voi sanoa että jotkut tietyt ammattikantelijat työllistävät viranomaisia ja myös laillisuusvalvojia ihan jatkuvasti

virastoja jopa yhdistetään samoin edellisessä elämässä siitä on jo kyllä aikaa mutta muistellaan historiaa johtamassani yksikössä ensin oikeusasiamies teki tarkastuksen ihan rutiinitarkastuksen ei mitään epäilyä pari kuukautta niin oikeuskansleri teki tarkastuksen no puhtain paperein selvittiin mutta tämä jo osoittaa sitä että ehkä tässä olisi yhteistyössä enemmän voimaa yksi asia mitä toivoisin kanssa kehitettävän on se miltä meidän viranomaistoiminnan valvonta niissä ikävissä tapauksissa näyttää ulospäin viime kaudella oikeusministeri häkkäsen toimeksiannosta perustettiin tuomioistuinvirasto mikä on loistava asia koska väitettiin en väitä minä että näin tapahtuu mutta ulkoisesti näytti siltä että tuomioistuimet ovat poliittisessa ohjauksessa sehän ei tietenkään pidä paikkaansa mutta se näytti tältä ulkopuolisen tarkastelijan silmin nyt voisi sanoa että meillä viranomaistoimintaa silloin kun suoritetaan esitutkintaa tai syyteharkintaa on pyritty eriyttämään ihan perustellusti jos poliisin epäillään tehneen rikoksen johtaa tutkintaa mutta sitten on viranomaisia kuten syyttäjä eli kaikissa tapauksissa syyteharkintaa ei suinkaan tee joku ulkopuolinen taho vaan no saman organisaation toinen syyttäjä en väitä että he tekisivät mitenkään vääriä päätöksiä enkä väitä että he tekisivät puolueellisia päätöksiä mutta se ei vaan näytä hyvältä ulospäin siihen ei tule kansan luottamusta tiedän että joissain tapauksissa oikeuskanslerinvirasto ottaa asian omaan harkintaansa ja minun mielestäni näin pitäisi olla enenevässä määrin jotta saataisiin ulospäin näyttämään kaikki viranomaistoiminta siltä puolueetonta ja se olisi läpivalaistavissa

tiedämme kaikki että tuomioistuimissa asioiden käsittely on jo useamman vuoden ajan pidentynyt ison työmäärän alla ja yksi syy tähän työmäärän kasvuun on se että nykyään pienistäkin esimerkiksi perintöasioista voi valittaa hyvin pitkään tiedän esimerkiksi tapauksen jossa muutaman kymmenentuhannen euron perinnöstä käytiin oikeutta yli kymmenen vuotta sillä seurauksella että perintö oli lähestulkoon syöty ja kaikki osapuolet jäivät puille paljaille ennen kuin asia saatiin käsiteltyä siksi kysyn millä keinoin pienimmät ja vähäarvoisimmat tapaukset saataisiin ratkaistua nykyistä kevyemmillä keinoilla tiedän että sovittelun mahdollisuutta on lisätty mutta aina osapuolet eivät siihen suostu onko joitain muita keinoja toinen asia jonka haluan nostaa esiin ei tule oikeuskanslerin kertomuksesta vielä viime vuodelta mutta ehkä tulevaisuudessa en sitä ainakaan löytänyt ja se liittyy kilpirauhaspotilaisiin jotka ovat viime aikoina kovasti aktivoituneet

toivoisin sen takia nyt kun oikeuskansleri on paikalla ihan julkisesti tietoa siitä miten näiden kilpirauhaspotilaiden kannattaa viedä asiaansa eteenpäin jotta he kokisivat saavansa oikeutta ja jotta he saisivat selvyyden siihen toimiiko valvira omien valtuuksiensa rajoissa vai ei mitkä ovat heidän mahdollisuutensa

arvoisa rouva puhemies edustaja ranne otti tässä alussa korruption esille ja ja hyvä että otti asia on tärkeä

ja samoin tässä oikeuskanslerin kertomuksessa käsitellään asiaa ensinnäkin täytyy tietysti todeta kun tässä puhutaan julkisyhteisöistä ja niiden suuremmasta avoimuudesta että on aina tietysti hyvä muistaa että esimerkiksi osakeyhtiölaki ei sinänsä estä julkisessa omistuksessa olevaa osakeyhtiötä osakeyhtiötä kertomasta laajemmin mitä siellä yhtiössä tapahtuu mutta jos halutaan toimia ei niin julkisuusmyönteisesti niin voidaan mennä sen osakeyhtiölain taakse ja sanoa että tämä on nyt siellä osakeyhtiössä ja me emme tästä asiasta voi enempää puhua hallitusohjelmassa on kirjaus selvitetään tarve ajantasaistaa julkisuuslaki ja arvioidaan julkisuuslain laajentamista koskemaan julkisen sektorin omistamia tai määräysvallassa olevia oikeushenkilöitä lähes samansuuntaisesti tai lähes sanasta sanaan samalla tavalla täällä oikeuskanslerin kertomuksessa sanotaan julkisuusperiaatteen laaja toteutuminen tulisi varmistaa esimerkiksi julkisyhteisöjen konserniyhtiöiden olisi lähtökohtaisesti perusteltua olla julkisuusperiaatteen piirissä tämä on minun mielestäni oikein hyvä että hallitusohjelmassa on nyt kirjaus tähän suuntaan ja oikeuskansleri on kertomuksessaan todennut saman asian ja vaikka olenkin oppositiopuolueen edustaja niin tässä suhteessa kyllä tuen hallitusohjelmaa ja oikeuskanslerin näkemystä ja toivon että tämä etenee edustajakollega tolvanen tässä vieressä puhui luottamuksesta ja hyvästä hallinnosta se on juuri näin että jos meillä ei ole luottamusta hallintoon niin ei meillä oikein ole silloin paljon mitään toimintaedellytyksiä hyvälle hallinnolle luottamusta joko on tai sitä ei ole on vaikea löytää sellaista puolivälin kohtaa siitä ja se miltä se päätöksenteko näyttää on myös tärkeätä esimerkiksi omassa maakunnassani on ikäviä esimerkkejä joissa on kuntien omistamia yhtiöitä jatkuvasti mennään osakeyhtiölain taakse sanotaan että ei voi kertoa mutta unohdetaan se että se on yhteistä rahaa veronmaksajien rahoilla kuntien rahoilla nämä osakeyhtiöt pyörivät tai käytännössä eivät oikein pyöri tekevät tappiota ja sieltä ei meinaa saada tietoa ulos eli tässä suhteessa toivon hallitukselta hyvää esitystä joka noudattelee hallitusohjelman kirjausta ja oikeuskanslerin näkemystä

arvoisa rouva puhemies ensinnäkin kiitos oikeuskanslerille laajan kertomuksen esittelystä siitä varmasti olisi paljon keskusteltavaa tässäkin kertomusta on hyvin laajasti käyty läpi oikeastaan haluaisin kahteen asiaan kiinnittää huomiota edustaja kyllönen kiinnitti omassa puheenvuorossaan huomiota kansalaisten yhdenvertaisuuteen tässä digitaalisessa yhteiskunnassa kuitenkin tietoyhteiskunta laajenee koko ajan ja ja digitaalisuus lisääntyy miten siinä palvelujen saatavuus on koko suomessa kaikille ihmisille ja kaikille ikäryhmille saatavissa tietoliikenneyhteydet eivät vielä kaikkialla pelaa mielellään kuulisin myöskin oikeuskanslerilta lisää tähän kommenttia sitten toinen asia minkä haluan nostaa esille on oikeastaan tämän kertomuksen ensimmäisillä sivuilla otettu esille ja se on se että hallinnon kieli ei saa tehdä asioita vaikeiksi paljon puhutaan siitä miten laki on kirjoitettu miten sitä lakia tulkitaan onko se niin sanottua kapulakieltä miten pystyy selkeän asiallisen ja ymmärrettävän kielen vaatimus olemaan siellä lakitekstissä oikeuskansleri on tässä omassa kertomuksessaan kiinnittänyt huomiota tähän muun muassa siten että ymmärrettävä kieli kuuluu myös hyvään lainvalmistelutapaan suora lainaus kuuluu lainvalmistelussa olisi panostettava ilmaisun selkeyden ja ymmärrettävyyden lisäksi enemmän myös tekstien määrän hallintaan ja olennaisuuteen ja suurimpia esteitä ovat kiire ja resurssien niukkuus joiden vuoksi ei ole aikaa ajatella ja kirjoittaa selkeästi haluaisin tietysti kuulla kommentin siitä miten te konkreettisesti voitte asiaa viedä eteenpäin tai miten sitä tulisi parantaa sillä lainsäädännössä tekstien pituudet ovat kasvaneet ja kyllä kun lakeja täällä säädetään niin ne hallituksen esityksen yksityiskohtaiset perustelut ovat käytännössä ne missä ovat ne ydinkohdat ja niistäkin tuppaa tulemaan jo hyvin pitkiä itse lakitekstit ovat sitten laajoja

arvoisa rouva puhemies täällä edustaja heinonen oivallisessa puheenvuorossaan kiinnitti huomiota oikeuskanslerin ja myös oikeusasiamiehen lausuntoihin jotka liittyvät vankiloissa olevien vankien valvonnan tehostamiseen ja ja vankiloiden ja poliisin yhteistyön tiivistämiseen ja siihen että sekä oikeuskansleri että oikeusasiamies ovat nähneet näissä ehdotuksissa ongelmia nimenomaan näiden valvonnan kohteeksi tarkoitettujen kovimpien ja väkivaltaisimpien rikollisten perus ja ihmisoikeuksien kannalta tämä antaa aiheen laajentaa tätä pohdiskelua vähän siihen kysymykseen kenen perus ja ihmisoikeuksia valvotaan vastaus on tietysti että kaikkien kansalaisten ja se on ihan oikein mutta kun meidän ihmisoikeusajattelussa ja laajemminkin eurooppalaisessa ihmisoikeusajattelussa lähdetään siitä että näitä ihmisoikeuksia potentiaalisesti voivat loukata ennen kaikkea viranomaiset siis poliisit ja vanginvartijat ja syyttäjät ja ja että tämä ihmisoikeuksiin kohdistuva riski on ennen kaikkea tällainen vertikaalinen eli viranomaisista tänne alamaisiin päin kun näin ajatellaan niin mielestäni jätetään liiaksi sivuun ne loukkaukset kansalaisten perusoikeuksia kohtaan esimerkiksi jopa elämää kohtaan mutta myös henkeä ja terveyttä turvallisuutta kohtaan joita eivät aiheuta viranomaiset vaan joita aiheuttavat nimenomaan nämä rikolliset eli nostaisin tähän sanoisinko vertikaalisen ihmisoikeus ja perusoikeusvalvonnan rinnalle tämmöisen horisontaalisen näkökulman jossa ei korosteta pelkästään syytettyjen ja ja rikoksentekijöiden ja vankien oikeuksia suhteessa poliisiin ja vankilaviranomaisiin vaan otettaisiin näissä eri uudistushankkeissa ja niihin suhtautumisessa myös huomioon sen uhrin näkökulma jonka perus ja ihmisoikeuksia eivät loukkaa poliisit eivätkä vartijat eivätkä viranomaiset vaan jonka

ja vanginvartijat eivät joutuisi kärsimään näiden kovimpien rikollisten väkivallanteoista uhkailusta ja muusta senkaltaisesta toiminnasta jatkan pikkasen pöntöstä

arvoisa rouva puhemies eli viimeaikaisen julkisen keskustelunkin perusteella ja muutoinkin tiedämme että järjestäytynyt rikollisuus on mainittu esimerkiksi tämmöinen brotherhood järjestäytynyt rikollisjoukko järjestäytyy myös vankiloissa ja se vankiloissa vainoaa ahdistaa pakottaa väkivallalla muita vankeja ja jopa vartijoita alistumaan tahtoonsa pakottaa muita vankeja jotka pääsevät lomille tuomaan lomilta kiellettyjä aineita ja kiellettyjä tavaroita vankiloihin ja heidän esimerkiksi tässä tapauksessa muiden vankien joilla on oikeus lomiin ja oikeuksiaan oikeutta turvallisuuteen oikeutta henkilökohtaiseen koskemattomuuteen terveyteen eivät loukkaa vanginvartijat eivät loukkaa poliisit vaan loukkaavat nämä muut vangit ja nyt vaikka tiedän että tämä on periaatteellisempi kysymys ja tässä ei ole seminaariin mahdollisuutta niin haluaisin kuitenkin kuulla oikeuskanslerin näkökulmaa tähän että että vaikka tämä perinteinen ihmisoikeusajattelu jostain valistuksen ajoista saakka on korostanut ihmisten oikeuksia suhteessa vallanpitäjiin ja suhteessa erilaisiin viranomaisiin jotka viranomaiset ja hallitsijat tietysti vanhoina aikoina täysin silmittömästi loukkasivat ihmisten oikeuksia silloin ei tunnettu perus ja ihmisoikeuksia

tavoin kuin tänä päivänä ajatellaan vaikka tämä perinteinen perus ja ihmisoikeusajattelu on juuri suojan antamista viranomaisia vastaan niin eikö kannattaisi näissä kannanotoissa ottaa nykyistä enemmän huomioon myös niiden perusoikeudet joita eivät viranomaiset uhkaa vaan joita uhkaavat rikolliset kun esimerkiksi mietitään

vankien valvonnan vahvistamiseen ja vankiloiden ja poliisin yhteistyön lisäämiseen liittyviä ehdotuksia joista tekin olette oikeuskanslerinvirastossa antanut lausuntonne niin eikö kannattaisi tällöin näiden vankien nimenomaan näiden kovimpien vankien joita siellä muut joutuvat pelkäämään oikeuksien rinnalle nostaa näiden muiden vankien oikeudet säästyä tällaisilta uhkauksilta ja väkivallanteoilta ja pakottamiselta mihin nämä kovimmat rikolliset siellä ryhtyvät ja ottaa huomioon siis näiden ihmisten ja myös vanginvartijoiden jotka siellä työskentelevät perus ja ihmisoikeudet eli kysymys on juuri tämä minkä verran mietitte myös tämmöistä horisontaalista uhkaa jos näin voi sanoa perus ja ihmisoikeuksia kohtaan eikä pelkästään näitä vertikaalisia uhkia jotka tulevat viranomaisten taholta suomessahan ja ilmeisesti euroopassa muutenkin tämä näkökulma on kyllä tullut esiin kun on puhuttu esimerkiksi naisiin kohdistuvasta väkivallasta eli sitähän pidetään suomessa perus ja ihmisoikeusongelmana että esimerkiksi lähisuhteissa tapahtuu niin paljon naisiin kohdistuvaa väkivaltaa juuri näissähän ei ole kyse siitä että että poliisi tai joku muu viranomainen uhkaisi näiden naisten perus ja ihmisoikeuksia vaan kyse että siviili uhkaa näitä oikeuksia eli siinä on eräällä tavoin tunnustettu se että myös tämmöinen vertikaalinen ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien uhkaaminen on ihmisoikeus ja perusoikeusongelma miten tämä ajattelu voisi laajemmin vaikuttaa siihen että mielestäni nykyistä tasapainoisemmin sekä oikeusasiamies että oikeuskansleri korostaessaan rikollisten syytettyjen vangittujen ynnä muuta sellaista oikeuksia korostaisivat myös uhrin

on sovittu että kuusikymmentä minuuttia käytetään tähän ja se aika alkaa olla jo umpeutunut nyt kysyn täällä taululla näkyy kaksi puheenvuoropyyntöä edustaja kauma edustaja malm oletteko valmiit pitämään yhden minuutin puheenvuorot muussa tapauksessa tämä siirtyy sitten sinne myöhemmäksi

oikeusturva kokonaisuutena on suomessa hyvällä tolalla kansalaiset luottavat riippumattomiin ja puolueettomiin tuomioistuimiin lähes yhtä paljon kuin poliisiin ja kuin poliisiin ja pelastuslaitokseen ja puolustusvoimiin tässä maassa on kuitenkin joitakin ongelmia ja ja eräs on se että että oikeudenkäyntikulut tuppaavat nousemaan kohtuuttomiin kustannuksiin tietynlaisten oikeustapausten osalta ja tähän on muun muassa korkeimman oikeuden presidentti ottanut kantaa aika vahvasti muutama viikko sitten hän muun muassa esitti sellaisen vaihtoehdon että perustaa laskutuskatto siihen miten paljon joku tietty tapaus voi kustantaa sen nostaneelle henkilölle koska oikeusturvavakuutuskaan ei ei kata kuin osan näistä kustannuksista ja vaarana on että ihmiset eivät lähde ajamaan omia oikeuksiaan jos he he pelkäävät että että tilanne vie heidät vararikkoon varsinkin siinä tapauksessa jos he sitten häviävät tämän mitä mieltä olette oikeuskansleri tästä
sitten edustaja malm yksi minuutti
rouva puhemies kiitos edustaja torniaiselle joka otti puheeksi tämän kielen mikä on erittäin tärkeä varsinkin kunnallisella puolella ja kunnallisessa päätöksenteossa mutta samaan aihekokonaisuuteen kuuluu myös tämä tekoäly joka tarvitsee inhimillistä kontrollia ja täällä on viitattu tähän ohjelmakoodiin josta jossain vaiheessa toivon mukaan tulee hallinnon ja oikeuden merkittävä työkieli haluaisinkin kysyä tästä pitääkö tässä kohtaa ja tämän asiakokonaisuuden osalta varustautua myös siihen että eettiset kysymykset tulevat huomioitua
sitten annan vastauspuheenvuoron oikeuskansleri pöystille olkaa hyvä viisi minuuttia

arvoisa puhemies arvoisilta edustajilta tuli sen verran laaja alaisia asioita pysty kyllä käsittelemään tässä joten pahoittelen sitä ja palataan näihin kiitos arvokkaista näkökohdista ja kysymyksistä ja ajatuksista tiivistetysti muutamia vastauksia edustaja ranne otti esille avoimuuden ja korruption torjunnan tematiikan ja kyllä meillä on useissa kannanotoissa lähdetty siitä että lainsäädännöllisiä toimia tarvitaan ne toki eivät yksin riitä mutta lainsäädännöllisiä toimia myöskin tarvitaan sitten pohti edustaja heinonen ja edustaja zyskowicz jatkoi tästä onko oikeuskansleri vain rikollisten puolella kärjistys sallittakoon minä en aivan täysin tunnistanut tätä ajattelutapaa mitä tulee tähän vankilatilanteeseen niin tarkistin tuossa että meidän on kiinnitetty huomiota siihen tietojenvaihtoon ja on itse asiassa pidetty hyvänä sen tietojenvaihdon avaamista siinä oli semmoinen erikoinen tilanne myöskin että rikosseuraamuslaitoksen oma edustaja jätti siihen eriävän mielipiteen poliisin pääsystä turvallisuusrekisterin tietoihin kun pitävät sitä työturvallisuusuhkana vankiloissa tämä löytyy siitä mietinnöstä

voi turvallisin mielin myöskin luovuttaa sitä tietoa ilmiökysymyshän on itse asiassa laaja ja valtiolla kyllä on modernissa perusoikeusajattelussa myöskin suojeluvelvoite yksityisen taholta tulevia turvallisuusloukkauksia vastaan eli sinänsä tämä niin sanottu horisontaalinen näkökulma meillä myöskin on ja sen tietysti täytyy tasapainoisesti lainsäädännössä olla mukana sitten toivottiin edustaja meren ja useammassa muussakin puheenvuorossa oma aloitteista asioihin puuttumista minä otan tämän omalta osaltani vakavasti minä en tässä yhteydessä kuitenkaan yksittäiseen asiaan jonka tunnistin ja joka on menossa oleva valtiovallan kolmijako opin mukaisesti lähde puuttumaan siinä on itse asiassa rajoitettu vähän oikeuskansleriltakin myöskin nimenomaan meneillään olevaan asiaan puuttumisen mahdollisuutta sen käsityksen tässä korjaisin vielä tai eduskunta itse on tehnyt asiassa sellaisen muutoksen lokakuun alussa tulee voimaan uusi syyttäjälaitoslaki jossa syyttäjän tehtävät syyttäjien mukaan lukien apulaissyyttäjät virkarikosasioitten tutkinnassa

kattavasti eduskunnan oikeusasiamiehelle ja meille eli se asia on tulossa nyt ulkopuoliseen tarkasteluun ja kyllä tervehdin erittäin lämpimästi sitä tehtäväjakoasiaa itse asiassa aika vähän tehdään nyt aidosti päällekkäistä päällekkäistä työtä vaan se jakautuu mutta meillä on vahva näkemys oikeusasiamiehellä ja meillä että että niitä tehtäviä täytyy jakaa enemmän mahdollisuuden sitten keskittyä tarkemmin asioihin sitten sitten tästä

me vaikutimme hyvin konkreettisesti siihen uuteen laatimisohjeeseen missä puhutaan siitä lyhyestä kirjoittamisesta ja työn järkeistämisestä ja jäsentämisestä että on aikaa lukea se teksti ja me olemme käyneet valvontakäynneillä keskustelevilla käynneillä kaikissa ministeriöissä ja se siitä että on pyritty ohjaamaan tältä osin menettelyjä sitten tämä kilpirauhastematiikka meillehän voi potilasjärjestöjen kautta tai muutenkin saattaa sitä tematiikkaa käsittelyyn tosin tässä tehtäväjaossa tämä saattaa olla hieman enemmän enemmän oikeusasiamiehen asia mehän lastensuojelussakin toimimme niin niin että me katsoimme sitä viranomaisvalvontaa ja ja oikeusasiamies tutkiskeli sitten niitä lastensuojelutapauksia ja tässä tarkastustoiminnassa myöskin koordinoidaan sitten kahteen asiaan vielä kiinnittäisin lopuksi huomiota nämä suuria arvokysymyksiä koskevat asiat täällä luonnollisesti puhuttavat ja puolustaneet myöskin poliitikon sananvapautta jos on faktoihin perustuva lausuma että joku on jotakin taustaa niin sen saa sanoa mutta on toivottu sitä arvokkuutta ulkoministerin asema on kuitenkin hieman toinen koska hän toimii hallituksen

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan

arvoisa rouva puhemies haluan aluksi kiittää tämän arvokkaan kansalaisaloitteen alullepanijoita ja allekirjoittajia maahanmuuttajien tekemät seksuaalirikokset herättivät paljon keskustelua ja aiheellista suuttumusta talvella ja keväällä kun oulun tapahtumat tulivat julkisuuteen tässä yhteydessä on syytä erikseen mainita että ne eivät olisi koskaan tulleet julkisuuteen ilman yksittäisten kansalaisten aktiivisuutta poliisi tiedotti asiasta vasta kun se oli jo kaikkien tiedossa ja valtamedia uutisoi siitä kun sillä ei omien kasvojensa säilyttämiseksi ollut enää vaihtoehtoja oulun tapahtumissa ei kuitenkaan ollut mitään uutta maahanmuuttajat varsinkin muslimimiehet ovat olleet räikeästi yliedustettuna seksuaalirikostilastoissa jo vuosikymmeniä suomessa räikeimmin yliedustettuja kansallisuuksia ovat irakilaiset afgaanit ja somalit jotka ovat myös tärkeimpiä ei työperäisiä maahanmuuttajaryhmiämme tämä räikeä yliedustus ei katoa vaikka otettaisiin huomioon ikä sosioekonominen asema muut taustatekijät ja mikä oleellisinta tilannekuva on pitkälti samanlainen kaikissa länsimaissa normaalijärkinen ihminen tietysti ymmärtää että tällainen käytös liittyy kiinteästi siihen miten naisia muutenkin näissä kulttuureissa arvotetaan ja kohdellaan tekijät eivät useinkaan ymmärrä tehneensä mitään väärin heidän omat lähiyhteisönsä eivät liioin juuri tuomitse tekoja pikemminkin uhri usein jopa pikkutyttö koetaan viettelijänä pahantekijänä suomalaisilla rangaistuksilla ei ole näihin ihmisiin minkäänlaista pelotevaikutusta rangaistus on usein ehdollinen vankeus eli ei rangaistusta lainkaan tai lyhyt ehdoton vankeus hotellimaisissa olosuhteissa vahingonkorvauksilla ei ole mitään merkitystä koska nämä ihmiset ovat suurelta osin työttömiä tai työvoiman ulkopuolella jolloin korvaukset jäävät valtion eli suomalaisten maksettaviksi kuten lakialoitteessa todetaan nykyinenkin lainsäädäntö mahdollistaa oleskeluluvan lakkauttamisen maasta poistamisen vakavien rikosten seurauksena pääsääntöisesti muslimimaista tulleita seksuaalirikollisia ei kuitenkaan karkoteta tämä johtuu tietenkin niin sanotusta kokonaisharkinnasta jossa punnitaan muun muassa rikollisen siteitä suomeen ja lähtömaan olosuhteita haluan tässä kohdassa viitata erääseen aikanaan paljon puhetta herättäneeseen yksittäistapaukseen mieshenkilö hussein saapui suomeen pakolaisena somaliasta yhdeksänkymmentä luvun alussa vuonna yhdeksänkymmentäkolme hän raiskasi puukolla uhaten kolmetoista vuotiaan tytön tampereella sai teostaan vajaan kolmen vuoden vankeusrangaistuksen vuonna yhdeksänkymmentäviisi kaksi kuukautta vapautumisensa jälkeen hussein tappoi silpomalla viisitoista vuotiaan tytön ja sai elinkautisen vankeusrangaistuksen vuonna kaksituhattaviisi hän muutaman tunnin loman aikana käytti seksuaalisesti hyväkseen neljä vuotiasta lasta helsingin hovioikeus päätti vapauttaa husseinin syksyllä kaksituhattakuusitoista oli kuitenkin jo asian saaman valtavan julkisuuden vuoksi selvää että häntä ei voinut laskea vapaalle jalalle niinpä hänet otettiin heti vapautumispäivänä säilöön ja keväällä kaksituhattaseitsemäntoista helsingin poliisilaitos tiedotti että hussein on poistettu maasta tapaus osoittaa että kun on todellista halua rikollisten karkottaminen kyllä onnistuu kaikista perhesiteistä lähtömaan turvattomuudesta ja vastaanhangoittelusta huolimatta useimmissa tapauksissa tällaista halua ei vain ole ole riittävästi siksi lakia on syytä muuttaa siten että viranomaisen ja tuomioistuimen tapauskohtaista harkintavaltaa kavennetaan ja oleskeluluvan lakkauttamisesta tulee tietyissä tai tietyn vakavuusasteen rikoksissa automaattinen seuraus kansalaisaloite vastaa pitkälti lakialoitetta jonka itse jätin eduskunnalle yhdessä kolmentoista muun perussuomalaisen kanssa lokakuussa kaksituhattakaksitoista jotkut ovat sitä mieltä että rikollisen karkottaminen on kaksinkertainen rangaistus miksi ulkomaalaisten tekemään rikollisuuteen pitäisi suhtautua eri tavalla kuin kotimaiseen on useita syitä joista osa on käytännöllisiä ja osa periaatteellisia ensinnäkin kuten aiemmin sanoin ne ulkomaalaiset jotka todennäköisimmin syyllistyvät seksuaalirikoksiin oleilevat suomessa yleensä suojelun tarpeen vuoksi eivät esimerkiksi työperusteisesti emme ehkä voi edellyttää että tällaiset ihmiset hyödyttäisivät yhteiskuntaamme tai edes että he vastaisivat itse toimeentulostaan mutta voimme kyllä edellyttää että he he eivät pahoinpitele ahdistele raiskaa tai tapa suomalaisia tämä ei ole liikaa vaadittu arvoisa puhemies kansalaisten enemmistö on sitä mieltä että suomeen ei voi tulla täysihoitoon tehtailemaan rikoksia myös suurin osa poliitikoista on puheiden tasolla tätä mieltä puheet eivät kuitenkaan riitä koska tällä hetkellä tilanne on juuri se että suomeen voi tulla täysihoitoon tehtailemaan rikoksia siitä on tehtävä lainsäädännöllä loppu ei ole mitään syytä miksi väkivaltarikollisten pitäisi voida jäädä maahan en usko että kansalaiset haluavat kuulla kapulakielisiä selittelyjä siitä miksi tämä asia on lakiteknisesti hankala hallituksen ja eduskunnan velvollisuus on löytää lakitekniset keinot siihen että maalaisjärki ja oikeudenmukaisuus toteutuvat nyt kun meillä on entistä paremmin palkattuja ministereitä ja heillä aiempaa enemmän erityisavustajia tämäkin lakihanke on varmasti mahdollinen toteuttaa keinoja on paljon tiukemmat oleskelulupakäytännöt ankarammat ankarammat rikosseuraamukset tiukempi kansalaisuuslainsäädäntö kunnianhimoisempi palautuspolitiikka kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden systemaattinen säilöönotto ja niin edelleen kiitoksia

täällä on etukäteen varattu toinen puheenvuoro sen jälkeen voidaan käydä debatti jos sitä halutaan edustaja tynkkynen

arvoisa rouva puhemies saa nähdä tämän raiskausaloitteen kohdalla kuinka monen kansanedustajan aivot menevät jumiin sillä samaan aikaan pitäisi puolustella naisia ja samaan aikaan puolustaa ulkomaalaisten tuomittujen raiskaajien jäämistä maahan ja tämä yhtälöhän ei voi toimia

rikoksia tekeviä ulkomaalaisia ei saada maasta karkotettua tai ilman syytä suomeen tulleita pakkopalautettua niin on selvää että suomalaiset eivät sellaista katso hyvällä ja sen vuoksi asenteet kovenevat kärsijinä ovat kunnolliset maahanmuuttajat suostumus aloitekeskustelun perusteella voisi olettaa että tänään kuullaan lukuisia vihreiden kansanedustajien puheenvuoroja koska nyt puolustetaan naisten oikeutta koskemattomuuteen mutta ikäväkseni huomasin että puheenvuorolistan ennakkoon varatuista kolmestatoista puheenvuorosta yksikään ei ollut vihreiden nyt kannattaa painaa sitä puheenvuoronappia vaikka tänään puhutaankin maahanmuuttajien tekemistä raiskauksista kansalaisaloitteen nimi on
suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttaminen ja karkoitus arvoisa puhemies tarve kansalaisaloitteelle ja valtavat yli satatuhatta allekirjoitusta eivät tulleet tyhjästä se on kaikista kolmestakymmenestäseitsemästä kansalaisaloitteesta neljänneksi eniten allekirjoitettu kansalaisaloite omalta kohdaltani jo vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ennen kuntavaaleja pidin oulussa isoa ääntä naisten kokemasta ahdistelusta ja julkaisin heidän lähettämiään ahdistelukokemuksia jotta heidän äänensä kuuluisi julkisessa keskustelussa paremmin heidän kokemuksiaan oli vähätelty ja asian esille nostaneita oli syytetty rasisteiksi vihreän taustan omaava valtion viranomainen yhdenvertaisuusvaltuutettu otti sosiaalisessa mediassa julkaisemani kertomukset käsittelyyn ja kehtasi vielä epäillä niiden aitoutta sen lisäksi hän vielä ilmiantoi ne valtakunnansyyttäjälle ja juuri pari tuntia sitten kaikissa pääuutisissa tänään kerrottiin että näiden naisten kertomusten esiin tuominen etenee kohdallani syyteharkintaan kansalaisten kuuluisi saada päättää mitä ongelmia poliitikot nostavat esille ja valtion viranomaisten ei tulisi puuttua siihen koska sehän sairastuttaa demokratian poliittiset mielipiteet tulee punnita vaaleissa ei oikeussaleissa arvoisa puhemies jos se sitä vaatii minut saa tuomita vaikka sata kertaa oikeudessa mutta niiden satojen naisten puolesta jotka minulle viestejä ovat lähettäneet en tule vaikenemaan jos me too kampanja olisi alkanut ennen kuntavaaleja en usko että yhdenvertaisuusvaltuutettu olisi kehdannut ilmiantaa päivityksiäni joissa toin esille naisten kokemaa ahdistelua maahanmuuttajien osalta no viime vuoden vaihteessa sitten koko suomi sai kuulla oulun valtavasta lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikosvyyhdistä jossa tekijöinä olivat pääosin ulkomaalaistaustaiset miehet näistä asioista olin jo varoittanut pari vuotta sitten ja tuntui ällöttävältä kuunnella viime keväänä kansalaisena täältä täysistuntosalista niitä puheenvuoroja kuinka nyt sitten kaikki puolueet olivat niin huolissaan ja kuinka siihen piti puuttua nyt olen kansanedustajana tässä salissa kertomassa tätä samaa viestiä jatkuvasta ahdistelusta jolta punavihreät poliitikot sulkevat korvansa olin yksi näistä kansalaisista jotka allekirjoittivat tämän kansalaisaloitteen aloite ei ole laadittu ehkä ihan yhtä huolellisesti kuin mihin eduskunnan virkakoneisto pystyisi mutta kansalaisaloitteet ovat kansalaisille se ainut väylä voimme herättää päättäjät puuttumaan johonkin yksittäiseen ongelmaan johon ei ole puututtu
arvoisa puhemies tähän samaan asiaan liittyen tehtiin kansalaisaloite jo vuonna kaksituhattaneljätoista ja sen otsikko oli rikokseen syyllistyneen ulkomaalaisen karkoittaminen eduskunta kuitenkin hylkäsi sen aloitteen koska tämä löytyi jo laista mutta eivät kansalaiset mieti sitä miten jokin asia on lakiteknisesti kirjattu vaan sitä toteutuuko se arjessa onko kaduilla turvallista voiko iltalenkeille mennä ja onko kauppakeskus valkeassa niitä nuoria miehiä jotka ahdistelevat nuoria tyttöjä nykyisessä ulkomaalaislaissa todetaan karkottamisen osalta pakolaista ei saa karkottaa kotimaahansa tai pysyvään asuinmaahansa johon nähden hän on edelleen kansainvälisen suojelun tarpeessa tämä laki on pakko muuttaa jos turvapaikanhakija tuomitaan raiskauksesta tai murhasta ei häntä voida päästää kaduillemme tuomion jälkeen vain koska hänen omassa maassaan hän saattaisi tulla murhatuksi kansainväliset ihmisoikeussopimukset eivät voi tarkoittaa sitä että täällä saa raiskata ja murhata ilman että tulee karkotetuksi maahan jossa on itse vaarassa tämän salin on vihdoin alettava puolustamaan myös suomalaisten ihmisoikeuksia suhteessa maahanmuuttajiin kiitos

halutaanko tästä käydä debatti näin nähtävästi on

arvoisa rouva puhemies seksuaalinen väkivalta pitää aina ottaa vakavasti joka ainoa kerta ihan jokaisessa elimessä ja meidän kaikkien pitää kaikkialla ymmärtää että ei tarkoittaa ei mitä tulee tähän lakiesitykseen se on valitettavasti jo itsessään perustuslain vastainen ehdottaessaan että rikollinen aina menettäisi oleskelulupansa se ei ole suomen perustuslain mukaista viime vuonna karkotettiin karkotukset toimivat aika hyvin karkotuksia ehdotettiin kolmellekymmenelleseitsemälle ihmiselle kahteenkymmeneenviiteen karkotettiin heidän joukossaan muun muassa kaikki henkirikoksiin tai niiden yrityksiin syyllistyneet ja myös huumausaine seksuaali ja omaisuusrikollisia nyt meidän pitää paneutua rikosten ennaltaehkäisyyn niin kuin tämä hallitus tekee ohjelma on todella pitkä

arvoisa puhemies aivan kuten edellinen puheenvuoron pitäjä totesi on aivan selvää ja myös tässä salissa olemme tästä yhtä mieltä että kaikki seksuaalirikokset ovat tuomittavia riippumatta henkilön taustasta sitten tästä nykyisen hallituksen ohjelmasta hallitus on sitoutunut korottamaan lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia tämän lisäksi on päätetty käynnistää seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus nämä ovat nyt hallituksen listalla sen lisäksi on mielestäni tärkeää todeta että tavoitteena tulee olla että nämä tuomitut rikolliset pyritään siirtämään kotimaidensa vankiloihin suorittamaan tuomioitaan tuomitun siirtäminen on mahdollista tälläkin hetkellä ilman henkilön itsensä suostumusta mutta sitten nykyisestä lainsäädännöstä

arvoisa puhemies erittäin sääli että täällä ei ole hallituksesta nyt ketään ministeriä paikalla tähän erittäin tärkeään asiaan vastaamassa ja valitettavasti hallituspuolueidenkin pulpetit ovat aika harvassa käytössä viime helmikuussa edellisessä hallituksessa pääsimme yhteisymmärrykseen ulkomaalaistaustaisten rikollisuuden ja seksuaalirikollisuuden torjuntaohjelmasta on aivan totta niin kuin edustaja heinäluoma sanoi totta kai jokainen seksuaalirikos on tuomittava ja estettävä niin hyvin kuin pystytään

enemmistön tähden jonka nyt tämä vähemmistö törkeällä käytöksellään leimaa ja kysynkin täällä nyt lähinnä edustaja torniainen keskustasta on mukana mihin ovat unohtuneet rikollisuuden torjuntaohjelman selkeät keinot rajoittaa muun muassa oleskelulupien pysyvästi myöntämistä ilman työhistoriaa nopeuttaa karkotusta poistaa pakolaisasema myös siinä tilanteessa että syyllistyy törkeään rikokseen tulen tätä erittelemään tarkemmin puheenvuorossa mutta mihin keskusta on tässä kärrynsä kääntänyt

arvoisa rouva puhemies keskustan mielestä suomessa kansalaisten turvallisuudesta on huolehdittava kaikissa olosuhteissa suomessa jokaisen on elettävä maamme lakien ja arvojen mukaan mitä tulee esimerkiksi sukupuolten väliseen tasa arvoon sekä koskemattomuuteen tämä on tärkeä asia tähän kansalaisaloitteeseen liittyen niin kansalaisaloitteen tavoite on hyvin ymmärrettävä ja

ja itse uskon että kun tämä

tänne saliin hallitusohjelmassa on useita tärkeitä tähän asiaan liittyviä parannusehdotuksia ja toivon että hallitus vie niitä asioita myöskin ripeästi eteenpäin aivan niin kuin edustaja mykkänenkin tuossa omassa puheenvuorossaan jo toi asioita

arvoisa rouva puhemies suomalainen kriminaalipolitiikkahan on vuosikymmenten ajan perustunut siihen lähtökohtaan että rikolliset kuntoutetaan takaisin yhteiskuntaan ja tämä on osaltaan johtanut sellaiseen lainsäädäntöön ja myös tuomiokäytäntöön jota voidaan pitää kyllä jossain määrin jopa uhria vähättelevänä ja rikollista aivan liikaa myötäkarvaan silittelevänä edellisen oikeusministerin antti häkkäsen aikana saatiin tässä jonkinnäköinen oikeuspolitiikan paradigman uutos aikaan ja suomalaista kriminaalipolitiikkaa kiristettyä mutta tämä on vain yksi puoli tätä asiaa nimittäin koko tämä filosofia siitä että rikollinen täytyy kuntouttaa yhteiskuntaan on perustunut siihen ajatukseen että henkilö on tässä maassa syntynyt ja täällä tulee vastaisuudessakin elämään jolloin tällainen lähtökohta tietysti kunhan sitä ei liian pitkälle viedä on aivan ymmärrettäväkin mutta silloin kun puhutaan ihmisistä jotka rajojemme ulkopuolelta niin tällainen ei ole missään tapauksessa perusteltua ja sen takia tämän aloitteen taustalla olevat ajatukset ovat erittäin ymmärrettäviä ja kannatettavia meidän on löydettävä keinot joilla näihin kansalaisten huoliin myöskin vastataan
arvoisa puhemies juuri tänä aamuna olemme käsitelleet auditoriossa euroopan neuvoston grevion suomelle antamia suosituksia nimenomaan naisiin kohdistuvan väkivallan pienentämiseksi siellä tänään monika naisten kriisikeskuksen siis turvakodin johtaja kertoi että puolella heidän asiakkaistaan siellä on tietenkin naisia

on suomalainen mies monia näistä naisista on käytetty hyväksi myös lapsesta on todella vaikea asia ja on aika harhaanjohtavaa ruveta pohtimaan sitä tällaisista etnisistä lähtökohdista ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä ei ole heitä ja meitä tämä kansalaisaloite mielestäni hyökkää kategorisesti ulkomaalaistaustaisia henkilöitä vastaan ja olen vahvasti sitä mieltä että kaikkia tulee kohdella samanvertaisesti oikeusvaltiossa kuten suomessa julkisen vallan tulee aina perustua lakiin aloitteessa vaaditaan oleskeluluvan automaattista perumista ja välitöntä karkottamista tämä on aivan

arvoisa puhemies on aivan selvää että turvapaikkaa hakeva henkilö ei voi olla turvallisuusuhka täällä jo valmiiksi asuville kansalaisaloitteessa kehotetaan ryhtymään toimiin siltä osin kuin siitä ei ole vielä pystytty riittävästi säätelemään laissa eli eli karkottamaan näitä ihmisiä jotka ovat syyllistyneet nyt tämänhetkinen tilannehan on se että rikoksiin syyllistyneiden karkottaminen suomesta on jo nykyisin mahdollista teoissa joissa maksimirangaistus on vähintään vuosi vankeutta lähes kaikki seksuaalirikokset kuuluvat nykyisin ulkomaalaislain karkottamisedellytyksen piiriin seksuaalirikoksista ainoastaan seksuaalisen ahdistelun ja seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytössä enimmäisrangaistus on alle vuosi vankeutta eikä niiden johdosta karkottaminen ole mahdollista on todella sääli että täällä ei ole yhtään hallituksen yhtään hallituksen ministeriä vastaamassa tähän kysymykseen koska lainsäädäntöhän meillä lähtee siitä että voidaan karkottaa mutta se ei välttämättä velvoita siihen ja haluaisinkin tietää näistä luvuista enemmän mitä ne oikeasti pitävät sisällään ja kuinka monta henkilöä on jätetty karkottamatta vaikka siihen olisi ollut edellytykset
rouva puhemies viime kauden päätteeksi kävimme lakivaliokunnassa taistelun lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten koventamiseksi valitettavasti tämäkin tärkeä asia jäi perustuslakivaliokuntaan soten ja hallituksen kaatumisen alle nyt hallitus pyrkii korjaamaan asiaa muun muassa koko seksuaalirikoslainsäädännön uudistamisella mikä on erittäin hyvä asia ymmärrän että tämä kansalaisaloite on tehty ja se on saanut laajan kannatuksen kuten täällä jo edellä kävi ilmi haluan myös minä muistuttaa että myös kantasuomalaiset syyllistyvät seksuaalirikoksiin ymmärrän myös sen että suomalaiset ajattelevat että emme tarvitse suomeen yhtään uutta seksuaalirikollista oikeustaju sanoo että jos tarjoamme suojapaikan vaarallisista olosuhteista tuleville he eivät voi aiheuttaa turvattomuutta myöskään täällä suomessa erityisesti toistuvasti samoihin rikoksiin syyllistyminen on tuomittavaa mutta olemme sitoutuneet sitoutuneet kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin joita meidän on otettava huomioon toiminnassamme

rouva puhemies tähän lakialoitteen teemaan liittyvät palautussopimukset ja tämä on aihe josta aion puhua niin kauan kuin asia on ajankohtainen ja tässä talossa töitä suomi antaa humanitaarista apua moneen suuntaan avustamme miinanraivauksessa koulutuksessa ynnä muissa vastaavissa tapauksissa ja se on ihan oikein ja näin pitää menetellä samaa tukea antaa myös eu mutta se mitä en voi ymmärtää enkä voi hyväksyä on että

autettava maa ei ota vastaan omia kansalaisiaan eli jos me emme ole antaneet turvapaikkaa ihmiselle riippumatta nyt siitä onko hän tuomittu jostain vai ei ole muusta syystä turvapaikkaa saanut täällä ja hänet pitäisi niin sanotusti pakkopalauttaa niin tämä maa joka saa meiltä apua ei suostu ottamaan oman maansa kansalaisia vastaan tämä on asia joka pitää saada kuntoon ja minun mielestäni eu tasolla pitää saada apu ehdolliseksi

puhemies tässä kansalaisaloitteessa nostetaan esiin tärkeä huoli ja siitä on syytä antaa kansalaisaloitteen tekijöille kiitos meillä on aika usein täällä käsitelty nyt erilaisia kansalaisaloitteita eilen viimeksi toisesta tärkeästä aiheesta silloin opetusministeri istui aitiossa ja osallistui keskusteluun toivoisin että näihin kansalaisaloitteiden keskusteluihin osallistuisi asianomainen ministeri se keskustelu olisi huomattavasti hedelmällisempää toivoisin että se olisi aivan sääntö että että kun kansalaisaloitetta käsitellään niin silloin ministeri osallistuu siihen

nostan esiin vain sellaisen asian että eduskunnan tarkastusvaliokunta viime vaalikaudella antoi mietinnön kotouttamisesta siinä yhtenä pontena oli se että turvapaikanhakijoiden vastaanottopalveluihin sisältyisi velvoittavana yhteiskunnan toimintojen sääntöjen ja arvojen tuntemukseen liittyvä opiskelu kävi ilmi asiantuntijalausunnoissa että vaikka sitä koulutusta tarjotaan niin siihen ei osallistuta järjestyshäiriöiden pelossa ei myöskään pakoteta tämä tulisi saada pakolliseksi

arvoisa puhemies tämä on erittäin ja hienoa että tähänkin saliin on nyt saatu keskustelua nimenomaan seksuaalirikollisuuden vähentämisestä riippumatta siitä kuka tai ketkä siihen ovat syyllistyneet sen vuoksi tämä on hyvin ajankohtainenkin keskustelu sillä seksuaalirikollisuutta tapahtuu suomessa todella todella paljon valitettavasti tämä hallitus on tehnyt nyt aivan selväksi sen että että se aikoo korottaa minimirangaistusvaatimuksia niitten kohdalla jotka tekevät törkeitä seksuaalirikoksia lapsia kohtaan tämähän tarkoittaa sitä että jos kosket lapseen väärällä tavalla joudut linnaan ja pitkäksi se on hyvä sääntö jota on tuettava ja uskon että tämäkin eduskunta sitä sitten tukee kun se esille tulee samanaikaisesti on erittäin tärkeää myöskin huomata että nykyinen lainsäädäntö jo antaa hyvin laajasti mahdollisuuksia karkottaa suomesta sellaisia ihmisiä jotka eivät syyllisty vain seksuaalirikollisuuteen vaan moniin muihinkin

arvoisa puhemies olen samaa mieltä siitä että ei osoiteta kunnioitusta tätä kansalaisaloitetta kohtaan kun täällä ei ole ainuttakaan ministeriä vastaamassa se että suomalaiset syyllistyvät seksuaali ja väkivaltarikoksiin ei oikeuta ainuttakaan ulkomaalaisen tekemää rikosta tilastot tosiasia mediatietojen mukaan ulkomaalaisten osuus oli kaikissa ilmoitetuissa seksuaalirikoksissa helsingissä kolmekymmentäkahdeksan prosenttia viime vuonna helsingissä tapahtuneista ilmoitetuista raiskauksista peräti yli puolet oli ulkomaalaisen tekemiä kyllä minä ihmettelen mihin hallitusneuvotteluissa on haudattu tämä edellisen hallituksen aikana tehty ulkomaalaistaustaisen rikollisuuden torjuntaohjelma siellä oli varsin järkeviä ja oleellisia muutosesityksiä

arvoisa rouva puhemies

kansalaisaloite seksuaalirikoksesta suomessa tuomitun oleskeluluvan peruuttamisesta ja karkotuksesta on sisällöllisesti hyvin samankaltainen kuin tuo perussuomalaisten tekemä lakialoite perussuomalaiset olivat kaukaa viisaita sillä tämän lakialoitteen jälkeen meni vain muutama vuosi kun suomea kohtasi massiivinen pakolaistulva jossa eittämättä oli mukana myös rikollisia ja varsinkin seksuaalirikollisia toisin kuin jotkut asiantuntijat asiantuntijat julkisuudessa väittivät silloin suomi ei tiennyt näiden tulijoiden taustoja oulussa ilmenneet raiskaukset olivat suora seuraus vuoden kaksituhattaviisitoista pakolaisvyörystä raiskaukset ja alaikäisiin lapsiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat räjähdysmäisesti yleistyneet ympäri suomea myös kotikaupungissani vaasassa pohjanmaalla oli oulun tapauksien julkitulon aikaan muistaakseni seitsemänkymmentäneljä rikostutkintaa jotka koskivat raiskauksia tai alaikäiseen kohdistunutta seksuaalista hyväksikäyttöä saamieni tietojen mukaan ainakin vaasassa tutkinnan alla olevista rikoksista tänä päivänä poliisia työllistävät ulkomaalaistaustaiset epäillyt kiitettävästi

monilla ulkomaalaisryhmillä on yliedustus monissa eri rikostyypeissä erityisesti seksuaalirikoksissa nyt olisi aika pysäyttää uudet siirtolaisvirrat suomeen sillä suomi ei tule enää kestämään uutta vuoden kaksituhattaviisitoista kaltaista siirtolaisvyöryä olen jättänyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen mahdolliseen uuteen siirtolaiskriisiin varautumisesta mielestäni on selvää että hallituksen pitää varautua estämään uusien turvallisten maiden läpi suomeen pyrkivien turvapaikanhakijoiden tulo tasavaltamme rajalla arvoisa rouva puhemies nyt käsiteltävänä oleva kansalaisaloite on erittäin ja toivon että siihen suhtaudutaan sen ansaitsemalla vakavuudella ja että seksuaalirikoksiin syyllistyneiden oleskeluluvan peruuttaminen ja karkottaminen tulee helpommaksi tämän lisäksi kaikkiin ihmisiin kohdistuvien törkeiden rikosten kohdalla oleskeluluvan peruuttaminen tulisi tehdä helpommaksi kaikkein tärkein asia on estää suomelle haitallinen maahanmuutto pahoin vain pelkään niin kuin on myös nähty että tulevaisuudessakin naiset ja lapset ovat se vähemmistö turvapaikanhakijoista ja enemmistö on parhaassa iässä olevia nuoria miehiä

arvoisa puhemies todellakin erittäin tärkeän aiheen äärellä ollaan suomalaisten oikeustaju

oikeustaju ei tietenkään hyväksy myöskään sitä että meillä olisi tilanne jossa suomessa voi syyllistyä törkeisiin seksuaalirikoksiin ilman että se johtaa myös karkottamiseen jos on kyseessä ulkomailta suomeen tullut oleskeluluvan saanut henkilö jos suomessa turvan hakija turvan saaja muodostuu itse turvattomuuden aiheeksi niin silloin ollaan väärillä poluilla nythän tässä kansalaisaloiteasiassa tullee käymään niin että hallitus ja ministeriöt lähtevät siitä että juuri tämä ehdotettu toimenpide ei käy koska automaattinen oleskeluluvan peruminen on kansainvälisten sopimusten vastainen tai perustuslain lähtökohtien vastainen

suomalaisessa järjestelmässä sen täytyy kulkea valitusteiden kautta mutta tämä on samalla myös tekosyy siihen että emme puuttuisi nykyistä tehokkaammin tällaisiin tilanteisiin ja mielellään vieläpä etukäteenkin niin että järjestelmä olisi hallittavampi ja meillä olisi selkeämpi mahdollisuus jo etukäteen puuttua siihen jos meillä täällä on sellaisia ulkomaalaisia toimijoita jotka saattaisivat näihin törkeisiin rikoksiin syyllistyä viittasin tuossa debatissa jo siihen että viime talvena aivan erityisen tarkkaan yhteiskunnassa käytiin keskustelua myös hallituksessa käytiin keskustelua ja tultiin lopputulokseenkin helmikuussa julkistimme ulkomaalaistaustaisen rikollisuuden ja seksuaalirikollisuuden torjuntaohjelman jossa toki on myös yleisesti seksuaalirikollisuuteen puuttuvia keinoja mutta siinä on myös tunnustettu se tosiasia että meillä on eräiden kansallisuustaustojen kohdalla selkeästi kohonnut riski kuten täällä edustaja vestman seikkaperäisesti toi esiin ja että tähän täytyy myös puuttua erityisesti ulkomaalaistaustaisia koskevilla keinoilla tämä on myös ulkomaalaistaustaisten etu koska se enemmistö nuhteettomasti kärsii tällä hetkellä voimakkaasti siitä että ymmärrettävät epäluulot kohdistuvat joukkoa kohtaan joka jotenkin liitetään tähän törkeästi toimivaan vähemmistöön ulkomaalaisista nostan tässä esiin erityisesti muutaman näistä keinoista kokonaisuus jolla nopeasti ja puhtaasti kansallisin päätöksin voitaisiin siirtyä hallittavampaan järjestelmään lähtisi liikkeelle siitä että kuten helmikuussa yhdessä hallitus sopi valmistellaan ulkomaalaislakiin muutos joka mahdollistaa direktiivissä määritellyn rajamenettelyn käyttöönoton turvapaikkamenettelyssä rajamenettelyssä kansainvälistä suojelua koskeva hakemus käsitellään ja ratkaistaan rajavyöhykkeellä tai sen läheisyydessä päästämättä henkilöä menettelyn aikana maahan hakemus on tällöin ratkaistava neljän viikon kuluessa direktiivien mukaisesti keskeinen kysymys tässä on se että silloin meillä ei synny tilannetta jossa vuosien käsittelyn aikana tai kielteiseen päätökseen päätyttyä suomen sisällä helposti myös turhautuneena ja tilanteessa jossa on vaikea palauttaa kuten täällä esimerkiksi edustaja kiuru aiemmin sanoi vaan turvapaikkakäsittely tapahtuisi rajavyöhykkeelle sijoitettavissa keskuksissa joista eteenpäin jatkavat ne jotka saavat laillisen oleskeluluvan mutta ne jotka eivät sitä saa eivät eteenpäin jatka palautukset hankaliin maihin ovat tietysti hankalia edelleen mutta motiivi pysyä ilman perustetta rajavyöhykkeellä on paljon pienempi kuin motiivi pysyä

kokonaisuus on sitten se että kun myönnetään sitä oleskelulupaa minkä siis pitäisi tapahtua rajavyöhykkeellä niin huomioitaisiin tämä rikostausta nykyistä vahvemmin ja myöskin selvitettäisiin purkumahdollisuudet nykyistä voimakkaammin tässä on yksi käsitteellinen ero johon edustaja vestman jo viittasikin hallitus tulee vastaamaan että kansainvälisen oikeuden mukaan palautuskielto estää palauttamasta henkilöä vaaralliseen maahan vaaralliseen kotimaahan no näin toki kansainvälinen oikeus sanoo mutta helmikuussa tehdyn linjauksen mukaisesti pystytään kyllä poistamaan pakolaisasema henkilöltä joka syyllistyy törkeään rikokseen ja olisi tärkeää muuttaa ulkomaalaislakia niin että suomessa myös poistettaisiin pakolaisasema siis kansainvälisen suojelun asema jos henkilö syyllistyy törkeään rikokseen jos häntä ei pystytä palauttamaan välittömästi hengenvaarallisena pidettyyn kotimaahansa niin se on toinen ongelma mutta aivan selvää että tälle henkilöryhmälle voimakkain pelote voimakkain pelote on sen pysyvän pakolaisaseman menettäminen jolloin tämä olisi huomattavasti tehokkaampi kuin tyypilliset seksuaalirikosten rangaistukset joita tuomioistuimet nykyään jakavat tämä on tärkeätä huomata että vaikka se välitön karkotus törmäisi palautuskieltoon niin tämä pakolaisstatuksen poistaminen ei siihen törmää ja jälleen peräänkuulutan koska tästä tulee ulkomaalaislain muutosesitys sisäministeriöltä tämä linjattiin edellishallituksessa mutta nykyinen hallitus ei ole ohjelmassaan asiasta mitään maininnut ja pelkään pahoin että myöskään sisäministeri ohisalo ei tule tällaista muutosta esittelemään

ja kansalaisuuksia nythän meillä on sellainen tilanne että aika moni itse asiassa kerryttää sen riittävän vuosimäärän kansalaisuuteenkin jo ennen kuin edes on saanut välttämättä oleskelulupapäätöstä lainvoimaiseksi tuomioistuimista pitäisi siirtyä ulkomaalaislain muutoksella siihen että kansalaisuutta kerryttää ainoastaan oleskeluluvalla suomessa tapahtunut oleskelu ja ehkä vielä tärkeämpää on että voitaisiin alkaa edellyttää opiskelu tai työhistoriaa perusteena joka on välttämätön pysyvälle oleskeluluvalle tai kansalaisuudelle

pääsisivät ikinä kansalaisuuteen kiinni minusta se vastaus ei voi olla että että hyväksytään se tosiasia että ollaan pelkästään kodin piirissä vaan kyllä se työhön ja opiskeluun liittäminen ja mitä äänen muuttumiseen tulee niin voitte lukea että helmikuussa tämä kaikki on julkaistu valmisteluun laitettuna lainsäädäntömuutoksena jotka hallituksen vaihdoksen jälkeen valitettavasti ovat pysähtyneet ainakaan niistä ei ole mitään kuulunut

lopuksi vielä euroopan unionin yhteisiin ratkaisuihin siinä tarvitaan ulkorajakeskukset rajamenettelyyn pohjautuen ei sitä että jaetaan laivoista tulevia edes vapaaehtoisella mekanismilla maasta toiseen ja toivon että hallitus ei tässä nyt mene maltan sopimuksen kelkkaan

arvoisa puhemies

erityisesti media ovat syystäkin nostaneet esille synkkiä lukuja poliisin tiedotteen mukaan ilmoitetuista seksuaalirikoksista noin kuudessakymmenessäseitsemässä prosentissa tapauksista epäilty on tiedossa ja näistä epäillyistä lähes kolmekymmentä prosenttia on ulkomaan kansalaisia ja verrattuna edelliseen vuoteen ulkomaalaisten osuus on on kasvanut viime vuoden luku mediatietojen mukaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista osalta yli puolet helsingin ja oulun seksuaalirikoksista tuomituista on ulkomaalaistaustaisia tietyt etniset ryhmät kuten irakilaiset ovat jatkuvasti yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa se että suomalaiset syyllistyvät seksuaali ja väkivaltarikoksiin ei oikeuta ainuttakaan ulkomaalaisen tekemää rikosta sopeutumattomia väkivalta ja seksuaalirikollisia suomessa ei tarvitse sietää meillä on jo riittävästi ongelmia kotoperäisen rikollisuuden kanssa ja sen kitkemiseksi me emme tarvitse lisäksi tuontirikollisuutta ulkomaalaiset kuuluvat ulkomaalaisiin vankiloihin eivät suomen vankiloihin viime hallitus teki tarpeellisia tiukennuksia lainsäädäntöön mutta ne eivät sellaisenaan riitä on selvää että linjaa pitää edelleen kiristää siten että väkivalta ja seksuaalirikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset saadaan myös käytännössä poistettua maasta kuten tässä keskustelussa on aiemmin todettu ongelmana on todella tänä päivänä se että karkotuksia ei välttämättä toimeenpanna konkreettisia välttämättömiä muutoksia lainsäädäntöön on esitetty viime kauden lopussa hallituksen ulkomaalaistaustaisen rikollisuuden torjuntaohjelmassa ensinnäkin kansainvälisen suojelun asema tulisi poistaa törkeään rikokseen suomessa syyllistyneeltä ja näin on siitä huolimatta että palautuskielto on päällä tässä tilanteessa palautus pitäisi toimeenpanna viimeistään sitten kun palautuskielto poistuu eli pakolaisstatusasema on poistettava seksuaalirikoksia tehneiltä ulkomaalaisilta toiseksi nostan esille turvapaikanhakijoiden ja kielteisen päätöksen saaneiden henkilöiden säilöönottomahdollisuuksien laajentamisen nykyisestä poliisin uhka arvion perusteella eli tämä hallitusohjelmaan kirjattu tekninen seuranta ei sellaisenaan riittävä toimenpide kolmanneksi nostan esille pysyvän oleskeluluvan ja kansalaisuuden myöntämisen edellytysten tarkistamisen ja tiukentamisen eli pysyvä oleskelulupa ja kansalaisuus tulisi myöntää vain nuhteettomuutta osoittaneelle henkilölle kansalaisuus tulisi myöntää vain suomalaiseen yhteiskuntaan aidosti kiinnittyneelle eli sellaiselle jolla on esimerkiksi usean vuoden ajan ollut työ opiskelupaikka ja joka on ylipäätään osoittanut sisäistäneensä suomalaisen käyttäytymisen perussäännöt ja arvot kansalaisuuden perusteena olevaksi asumisajaksi tulisi hyväksyä vain oleskeluluvalla tapahtunut oleskelu ei siis aikaa jona odottaa tätä oleskelulupapäätöstä ja tämä olisi nyt istuvalle hallitukselle erityisen kiireinen muutostarve jotta vuonna kaksituhattaviisitoista suomeen tulleiden mahdollinen kansalaisuus ei tule ihan tuosta vain toivon todella että tämä hallitus ottaa tämän kansalaisaloitteen vakavasti eikä kuittaa sitä yksinkertaisilla vastauksilla ja edelleen toistan sen mitä tuossa debatissa toin esille minkä takia nämä ulkomaalaistaustaisen rikollisuuden torjuntaohjelman konkreettiset täytäntöön pantavissa olevat toimenpiteet ovat unohtuneet hallitusohjelmasta tätä suuresti kummeksun kiitos

arvoisa rouva puhemies haluan ensinnäkin omalta osaltani kiittää tämän kansalaisaloitteen laatijoita ja kaikkia sen allekirjoittaneita on äärimmäisen hienoa että saamme tämän erittäin tärkeän asian tänään tänne saliin keskusteluun suomessa kirjattiin viime vuonna kolmetuhattakahdeksansataaviisikymmentäkuusi seksuaalirikosilmoitusta vuoteen kaksituhattaseitsemäntoista verrattuna ilmoituksia oli enemmän erityisesti ilmoitukset lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista kasvoivat tilastojen mukaan viime vuonna selvästi vuonna kaksituhattaseitsemäntoista ilmoituksia tehtiin tuhatsatakahdeksankymmentäkahdeksan kun vuonna kaksituhattakahdeksantoista niitä tehtiin jo peräti

esimerkiksi meillä oulun seudulla tilanne seksuaalirikosten määrän kasvun suhteen on todella hälyttävä oulun poliisi julkaisi viime heinäkuussa rikostilastot tammi kesäkuulta kaksituhattayhdeksäntoista seksuaalirikoksia tuli oulun poliisilaitoksen tietoon kaksisataaviisi kappaletta kun edellisvuonna määrä oli vastaavana aikana

kaupungin alueella seksuaalirikosten määrän kasvu oli peräti yli sata prosenttia edellisvuoteen verrattuna kasvu on suuruudessaan järkyttävä ulkomaalaisten osuus seksuaalirikoksissa oulun poliisilaitoksen alueella kuluvana vuonna noin neljäkymmentä prosenttia arvoisa puhemies ulkomaalaistaustaiset henkilöt erityisesti irakilaiset ja afgaanit ovat tilastojen mukaan yliedustettuina seksuaalirikostilastoissa entisen oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen vuonna kaksituhattaneljätoista tekemän tutkimuksen mukaan lähi idästä ja afrikasta tulleilla maahanmuuttajilla raiskausrikollisuuden taso on ollut seitsemäntoista kertainen syntyperäisiin suomalaisiin verrattuna koko maassa kaikkien ulkomaalaisten epäiltyjen osuus tietoon tulleista seksuaalirikoksista oli viime vuonna reilusti yli kaksikymmentä prosenttia eli noin joka neljäs seksuaalirikos oli ulkomaalaisten tekemä osuus on suuri kun otetaan huomioon että ulkomaan kansalaisia on suomessa noin viisi prosenttia kokonaisväestöstä on syytä mainita mainita myös se että tilastoinnissa ulkomaalaiseksi ei enää lueta sellaista ulkomaalaista henkilöä joka on saanut suomen kansalaisuuden arvoisa puhemies seksuaalirikollisuuden kasvu on kiistämättä seurausta kolmansista maista suomeen suuntautuneesta hallitsemattomasta maahanmuutosta se on selvästi nähtävissä ulkomaalaisten yliedustuksena muun muassa seksuaalirikostilastoissa tämä on kiistaton tosiasia jota kukaan ei voi enää kiistää poliitikoilta vaaditaan nyt vaikuttavia toimia ongelmaan puuttumiseksi kyse on ensisijaisesti poliittisesta tahtotilasta tyhjät puheet eivät enää riitä ja keinoja tähän ongelmaan puuttumiseksi kyllä riittää seksuaalirikoksista annettavia rangaistuksia on tiukennettava ja seksuaalirikoksista annettavien tuomioiden alarajoja on nostettava ylärajoja nostamalla ei saada haluttua vaikutusta koska oikeusasteet antavat yleensä lähempänä alarajoja olevia rangaistuksia toivon todella että hallitus etenee tässä asiassa seuraamme perussuomalaisissa tilanteen kehittymistä hyvin tarkkaan suomen maahanmuuttopolitiikkaa on tiukennettava ja maastamme on tehtävä vähiten houkutteleva pohjoismaa turvapaikanhakijoiden silmissä

kaikki kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ja maassa laittomasti olevat henkilöt tulee ottaa säilöön ja poistaa suomesta lisäksi vakaviin ja toistuviin rikoksiin syyllistyneiden maahanmuuttajien oleskeluluvat on peruttava kansainvälisen suojelun kriteerit lakkautettava ja rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten karkottamisia on tehostettava nykyisestä muun muassa saattamalla kuntoon nämä edustaja kiurunkin mainitsemat palautussopimukset kolmansien maiden kanssa maahanmuuttajia ei saa jättää poistamatta maasta esimerkiksi perhesyiden nojalla arvoisa arvoisa puhemies haluan korostaa että suomen on ensisijaisen tärkeää saada ajettua haitallisen maahanmuuton määrä minimiin ja suomen on pyrittävä jatkossa auttamaan hädänalaisia ihmisiä lähtömaissa ja lähtömaiden lähialueilla tämä kaikki meidän on tehtävä kyetäksemme takaamaan suomalaisten turvallisuuden sekä nyt että tulevaisuudessa

arvoisa rouva puhemies aluksi haluan kiittää aloitteen tekijöitä se kertoo kansalaisten tuntemuksista asiasta jota olemme julkisuudessa joutuneet käsittelemään moneen kertaan eli seksuaalirikoksista aloite on hyvä lähtökohta keskustelulle hallintovaliokunnassa siinähän ei sinänsä tuoda uutta näihin edellytyksiin maasta karkottamiseksi edelleen jos on syyllistynyt rikokseen josta saattaa seurata vuosi vankeutta puhutaan kansallisen turvallisuuden uhasta tai yleensä järjestyksen ja turvallisuuden uhasta silloin voidaan karkottaa mutta tässä karkottamisesta tehtäisiin automaatio olen ehdottomasti sitä mieltä että tätä karkottamiskynnystä pitää madaltaa ehdottomasti entistä herkemmin pitää saada maasta pois ihminen joka on syyllistynyt vakavaan rikokseen tai toistuvasti rikoksiin mutta sen verran realisti tai pikemminkin umpirealisti olen että tällainen automaatio ei ikävä kyllä taida onnistua ihmisoikeussopimusten takia se on realismia mutta meillä on paljon muita keinoja pakissa käytössä itse olen jo pitkään puhunut siitä että kun tuomioistuin käsittelee jotain vakavaa rikos asiaa eikö se siinä samalla voisi tätä hallinnollista asiaa eli oleskelulupaa käsitellä tämä ei tunnu millään onnistuvan minä ymmärrän että meillä on rikosprosessit ja hallintoprosessit eri tuomioistuimissa mutta olisi todella tehokasta samaan aikaan käsitellä nämä molemmat prosessit rinnakkain silloin olisi heti päätös olemassa jos joku tuomitaan vaikka törkeästä raiskauksesta niin samalla olisi hallintopäätös olemassa siitä karkotetaanko hänet vai eikö karkoteta tätä olisi syytä kyllä miettiä siinä säästettäisiin paljon kustannuksia ja säästettäisiin paljon erittäin paljon aikaa tämä on asia jota kannattaa viedä eteenpäin tässä edustajat mykkänen ja vestman esittelivät jo hyvin paljon niitä asioita mitä muuta voidaan tehdä sen eteen että saadaan entistä matalammalla kynnyksellä ensinnäkin ennaltaehkäistyä rikoksia mutta myös karkotettua rikollisia jotka esimerkiksi toistuvasti syyllistyvät täällä rikoksiin

arvoisa puhemies edellisessä elämässä toimin sellaisen poliisiyksikön johtajana joka tutki muun muassa seksuaalirikoksia niitä meillä oli vuodessa noin sataviisikymmentä eli voi sanoa että olen nähnyt hyvin paljon erilaisia rikoksen uhreja ja myös rikoksentekijöitä minulle ei eikä myöskään niille uhreille juurikaan ole ratkaisevaa se onko se raiskaaja kantasuomalainen vai ulkomaalaistaustainen teot ovat aina yhtä vahingollisia ja traumaattisia sille uhrille tämä meidän kriminaalipolitiikka valitettavasti on pitkään ollut aivan tekijälähtöistä ajatellaan kaikki vain tekijän näkökulmasta mutta onneksi viime kaudella saatiin käännettyä pikkasen sitä suuntaa eli aletaan ajattelemaan uhrin kannalta ja uhrihan on se tärkein useimmiten uhrille elinkautinen tekijälle ehdollinen ja näinhän se ei voi olla tätä suuntaa on muutettava nyt jo viime kaudella lakivaliokunta jossa työskentelin muutaman paikalla olevan edustajan kanssa tiukensi ministeri häkkäsen toimeksiannosta muun muassa tekemällä törkeä lapsenraiskaus rikosnimikkeen sinne ja korottamalla lapsen seksuaalisen hyväksikäytön minimirangaistusta mutta sehän ei ole riittävää ja ikävä kyllä niin kuin edustaja kymäläinen sanoi meiltä loppui aika kesken ja jälleen tulivat perustuslailliset ongelmat vastaan me olisimme käsittääkseni yksimielisesti lakivaliokunnassa olleet tiukentamassa näitä minimirangaistuksia liittyen seksuaalirikoksiin etenkin lapseen

se ei silloin ollut mahdollista ja lakivaliokuntahan teki sitovia tiukkoja ponsia tälle tulevalle hallitukselle ja eduskunnalle muun muassa rikoslain kahdenkymmenen luvun uudistamiseksi sekä myös näiden minimirangaistuksien nostamiseksi elikkä ihan mielelläni näkisin näitä sitten hallituksen vievän eteenpäin ja uskon että näin tulee tapahtumaan mielellään nopealla aikataululla se ei yksin riitä että lainsäädäntö on kohdallaan pitää olla resursseja ennaltaehkäisemään ja tutkimaan näitä vakavia rikoksia nythän on toki lisätty niin sanottuja nettipoliiseja jotka liikkuvat samoilla keskustelupalstoilla millä nuoretkin liikkuvat se on hyvää ennaltaehkäisyä näin pitääkin olla mutta sitten siihen raadolliseen paljastetaan näitä seksuaalirikollisia ei vain ole riittävästi voimavaroja useimmitenhan kohtaaminen nykypäivänä tapahtuu tuolla verkossa ei niinkään enää kaduilla ja ravintoloissa joskin sielläkin elikkä pitää saada tämmöiseen paljastavaan tutkintaan jolla tuodaan erinomaisia tuloksia lisää työvoimaa minä tiedän että monessa paikassa on kymmeniä ellei jopa satoja hyviä lähtöjä eli vihjeitä odottamassa mutta ei vain ole poliiseja niitä tutkimaan nimenomaan näitä seksuaalirikoksia näitä pitää saada lisää koska aina rikos on parempi kuin tapahtunut rikos näin näin ehdottomasti pitää tehdä ja kuten tuossa aikaisemmin sanoin se ei ole ratkaisevaa onko rikoksentekijä kantasuomalainen vai maahanmuuttaja se on ratkaisevaa että me pystymme ehkäisemään näitä rikoksia ja jos me pystymme ehkäisemään ulkomaalaistaustaisten henkilöiden tekemiä rikoksia se on tehokasta rikostorjuntaa sekin ei pidä pelkästään yksilöidä sen lähtömaan mukaan tätä mutta täytyy muistaa että keinotkin silloin ovat erilaiset jos me pystymme kiristämään tätä turvapaikkapolitiikkaa ja rikokseen syyllistyneen maasta poistamista se on tehokasta rikosten ehkäisemistä se kannattaa kanssa pitää mielessä

arvoisa rouva puhemies vuonna kaksituhattaviisitoista tekemäni lakialoite ulkomaalaisten rikollisten karkotusautomaatista on samansuuntainen kuin nyt käsiteltävänä oleva kansalaisaloite tässä yhteydessä onkin syytä todeta että vaikka seksuaalirikokset ovat erityisen moitittavia tulee kaikki vakaviin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset karkottaa on kuitenkin tärkeää että juuri seksuaalirikollisten karkotus onnistuisi nykyistä paremmin mielestäni kahden vuoden vankeusrangaistus voisi olla hyvä raja sille että karkotuspäätös annetaan ulkomaalaiselle automaattisesti tätä tukee se seikka että useiden niin sanottujen ylitörkeiden rikosten minimirangaistus on laissa määritelty yleisesti kahteen vuoteen kahden vuoden vankeusrangaistus on myös nykylain mukaan eräänlainen vakavimpien rikosten raja sillä yli kahden vuoden vankeusrangaistus määrätään nykylain mukaan aina ehdottomana vankeutena lainsäätäjän tarkoituksena voidaan todeta myös nykylain valossa olleen että vähimmäiskäytäntönä on että varsinkaan törkeimpiin rikoksiin syyllistyneet ulkomaalaiset eivät nauti enää yhteiskuntaluottamusta ja heidät siten käännytettäisiin tai karkotettaisiin jos ulkomaalainen on syyllistynyt niin vakaviin tekoihin että niiden rangaistukseksi on arvioitu tuomioistuimessa vähintään kahden vuoden ehdoton vankeusrangaistus tällainen ulkomaalainen muodostaa varteenotettavan uhan yhteiskunnalle myös jatkossa tällaisen ulkomaalaisen rikoksentekijän käännyttämisen tai karkotuksen puolesta puhuvat seikat ovat niin huomattavasti suuremmat kuin mahdolliset käännyttämistä tai karkottamista vastaan puhuvat seikat että käännyttämisen tai karkotuksen tulee olla myös laissa erittäin vahva lähtökohta ehdotetun ehdotetun uuden ja selvemmän karkotuskäytännön ja karkotusautomaatin säätäminen laissa lisäisi lainkäytön ennakoitavuutta ja siten myös rikoksentekijöiden oikeusturvaa ja yhdenvertaisuutta lain edessä käsiteltävässä kansalaisaloitteessa on esitetty maahanmuuttoviraston tekemälle karkotuspäätökselle valituskieltoa tämä kansalaisaloitteen vaatimus on nähdäkseni selvässä ristiriidassa perustuslain pykälän kanssa jonka mukaan päätökset tulee voida haastaa tuomioistuimessa oikeusvaltiossa tuomiovaltaa ei voida ulkoistaa viranomaistoiminnaksi niin niin yksilön kannalta keskeisessä asiassa kuin maastakarkottamisessa sen sijaan olisi varsin perusteltua ja myös perustuslain mukaista että päätös automaattisesta karkotuksesta annettaisiin suoraan käräjäoikeudessa rikostuomion yhteydessä näin menetellään useissa muissakin maissa myös muissa eu maissa on tällaista käytäntöä tämä nopeuttaisi karkottamisprosessia huomattavasti sillä nykyinen prosessi on neliportainen nykyisessä prosessissa ensin yleisen tuomioistuimen lainvoimaisen rikostuomion jälkeen poliisi voi aloittaa harkinnan siitä onko rikokseen syyllistynyt ulkomaalainen aiheellista käännyttää tai karkottaa ja määrätä maahantulokieltoon rikostuomion vuoksi kuten ulkomaalaislaissa säädetään jos poliisi päätyy puoltamaan käännyttämistä tai karkottamista sekä maahantulokiellon määräämistä se joutuu laatimaan hakemuksen maahanmuuttoviraston käsiteltäväksi eli maahanmuuttovirasto on tässä neliportaisessa järjestelmässä toinen instanssi jos maahanmuuttovirasto päättää ulkomaalaisen rikollisen käännyttämisestä tai karkottamisesta ja maahantulokiellon määräämisestä on päätös valituskelpoinen hallinto oikeuteen ja tämän jälkeen vielä korkeimpaan hallinto oikeuteen koko tämä neliportainen prosessi poistuisi mikäli asia käsiteltäisiin käräjäoikeudessa rikostuomion yhteydessä rouva puhemies

herra puhemies herra ja rouva puhemiehet kenties itse prosessioikeudellista menettelyäkin suurempi kysymys kysymys on se miksi ulkomaalaisia seksuaalirikollisia ei saada karkotettua suomesta jo nykyään jopa pikkulasten raiskauksiin syyllistyneet ulkomaalaiset saavat jäädä suomeen mikäli heidän katsotaan mahdollisesti joutuvan omassa kotimaassaan vainotuksi tämän logiikan käyttökelpoisuus on kyseenalainen koska siinä rikoksentekijän koskemattomuutta suojellaan enemmän kuin uhrin koskemattomuutta perussuomalaiset lähtevätkin oikeudellisessa ajattelussaan siitä että uhrin koskemattomuus ja uhrin ihmisoikeudet ovat suurempi oikeushyvä kuin rikoksentekijän ihmisoikeudet suomesta on valitettavasti tehty ulkomaalaisten rikollisten turvapaikka suomi tyrkyttää pakolaisstatusta tiettyjen afrikan ja lähi idän maiden kansalaisille ja samalla viestittää että pakolaisstatuksen saatuaan maahanmuuttajan ei enää ikinä tarvitse lähteä vaikka ei tekisi päivääkään töitä ja vaikka syyllistyisi mihin tahansa rikoksiin

jokin varajärjestelmä kuten maiden kahdenvälisiin sopimuksiin perustuva ulkomaalaisten toimittaminen kärsimään tuomionsa kotimaansa vankilassa kansalaisaloitteessakin viitataan siihen että suomalainen hyvinvointivaltiollinen vankilajärjestelmä ei ole pelote useimmille ulkomaalaisille ja olen aloitteen tekijöiden kanssa tästä samaa mieltä yksi hyvä vaihtoehto vaihtoehto olisi myös ulkomaalaisten rikollisten jatkuva palautusvankeus mikäli palautus ei onnistu perussuomalaiset ovatkin esittäneet toistuvasti toistuvasti laittomasti maassa olevien säilöönottoa tämä ratkaisisi suomen maahanmuuttopolitiikan muutkin ongelmat hyvin tehokkaasti sillä mikäli laittomasti maassa olevat otettaisiin säilöön se merkitsisi niin suurta pelotetta vilpillisin mielin maahan saapuville että nämä pakolaisiksi tekeytyvät paremman elintason perässä saapuvat henkilöt jäisivät kaikki ruotsin puolelle

arvoisa puhemies

tämä kansalaisaloite on erittäin tärkeä suorastaan yksi tärkeimmistä kun pyritään lisäämään erityisesti naisten ja lasten turvallisuutta suomessa haluan kiittää aloitteen alullelaittajia ja kaikkia sataakahdeksaatoistatuhattakolmeasataaseitsemääkymmentäneljää allekirjoittajaa se on valtava määrä ihmisiä ulkomaalaislain mukaan suomessa oleskeluluvalla oleskeleva ulkomaalainen tai pakolainen voidaan karkottaa maasta jos hänen on todettu syyllistyneen rikokseen josta on säädetty enimmäisrangaistuksena vähintään yksi vuosi vankeutta tai jos hän on syyllistynyt toistuvasti rikoksiin useimpien seksuaalirikosten enimmäisrangaistukseksi on rikoslaissa säädetty vähintään yksi vuosi vankeutta näihin rikoksiin kuuluvat muun muassa raiskaus seksuaalinen hyväksikäyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ulkomaalaisen maasta on jo voimassa olevan oikeuden mukaan siten mahdollista useimpien seksuaalirikosten tapauksissa karkottamisesta päätettäessä joudutaan kuitenkin voimassa olevan ulkomaalaislain mukaan aina aina suorittamaan kokonaisharkinta jossa otetaan huomioon yhtäältä rikoksen laatu teon vakavuus ja teosta teosta aiheutuvat seuraamukset asianosaisille toisaalta muun muassa ulkomaalaisen maassa oleskelun pituus ja tarkoitus sekä hänen siteensä suomeen tämän kansalaisaloitteen toteutuessa tästä kokonaisharkinnasta luovuttaisiin seksuaalirikosten osalta jolloin seksuaalirikokseen syyllistyminen johtaisi automaattisesti oleskeluluvan peruuttamiseen ja maasta karkottamiseen aloitteeseen on on erittäin hyvät perustelut ulkomaalaisten tekemien seksuaalirikosten määrä on suomessa kasvussa ja suomalaiset kokevat turvattomuutta ulkomaalaisten tekemien seksuaalirikosten johdosta kuten täällä on aikaisemmin tänään kuultu helsingissä jo yli puolet ilmoitetuista raiskauksista on ulkomaalaisten tekemiä maailma on siis muuttunut ja myös lainsäädännön on muututtava seksuaalirikokset ovat ihmisarvoa erityisesti loukkaavia rikoksia ulkomaalaisille kuten kantaväestöllekin on tehtävä selväksi että suomessa on nollatoleranssi seksuaalirikosten suhteen nollatoleranssi tarkoittaa sitä että mitään kokonaisharkintaa ei tulisi käyttää vaan ulkomaalaisen seksuaalirikollisen oleskeluluvan peruuttamisen pitäisi seurata automaattisesti ja maastakarkotuksen välittömästi

arvoisa puhemies se mitä sanon seuraavaksi saattaa polttaa muutaman sillan koska aion sanoa sen mitä iso osa kansasta ajattelee koska minut on valittu kansanedustajaksi aion myöskin puheissani edustaa kansan mielipiteitä enkä aio mielistellä ketään tässä salissa vain sen takia että olisin salonkikelpoisempi tai poliittisesti korrektimpi on tärkeää muistuttaa että seksuaalirikosten kasvavaa ongelmaa ovat olleet luomassa luomassa myös eräät tässä salissa istuvat poliitikot ministereinä toimiessaan erityisesti edellisen hallituksen pääministeri sipilä ja edellisen hallituksen sisäministeri orpo olivat vastuuministereinä päästämässä jopa suorastaan houkuttelemassa suomeen kymmeniätuhansia ulkomaalaisia miehiä joita tänne ei olisi koskaan pitänyt päästää osa heistä on syyllistynyt erittäin vakaviin rikoksiin lähes kaikki heistä tulivat turvallisen maan eli ruotsin läpi jolloin dublin sopimuksen henkeä noudattaen heitä ei olisi missään nimessä pitänyt ottaa vastaan kuten ex pääministeri sipilä itsekin lopulta ylen uutisissa myönsi näin ei kuitenkaan tehty olisimme säästäneet useita ihmishenkiä ja monta lasta ja naista olisi välttynyt joutumasta seksuaalirikoksen uhriksi jos meillä olisi viime vuosina harjoitettu järkevämpää ja turvallisuushakuisempaa maahanmuuttopolitiikkaa myös yhteiskuntarauha ja poliittinen ilmapiiri olisivat varmasti vähemmän tulehtuneita ilman näitä megavirheitä

joku kysyi mihin perustuu väite ihmishengistä esimerkiksi turun turun

tämän kansalaisaloitteen myötä on kaikilla kansanedustajilla myös niillä joilla omatunto nyt kolkuttaa mahdollisuus olla mukana palauttamassa kuria ja järjestystä suomeen ja vielä kerran suuri kiitos aloitteen tekijöille ja allekirjoittajille

tämän kansalaisaloitteen tavoitteet ovat hyvät ja ja itsekin kannatan niitä tulkitsen sen niin että se tarkoittaa nollatoleranssia tänne tulleiden ulkomaalaistaustaisten henkilöiden osalta nythän tilanne tällä hetkellä on se niin kuin täällä ovat useat jo todenneet minua ennen että nytkin voidaan jo karkottaa henkilö jos hän on syyllistynyt tekoon josta maksimirangaistus on vähintään vuosi vankeutta tai hän hän on toistuvasti syyllistynyt rikoksiin mielestäni täällä edustaja tolvanen ja edustaja tavio toivat hyvin esiin ongelmat joita tähän karkotusprosessiin liittyy tämä neliportainen prosessi on sellainen että voi viedä pitkänkin ajan että sitten henkilö joka näihin rikoksiin on syyllistynyt lopulta poistetaan maasta

saisimme tehokkaammin palautettua näitä ihmisiä edustaja kiuru toi aiemmin esiin että että muun muassa irakilaiset ovat hyvin edustettuina epämieluisalla tavalla näissä tilastoissa ja kuitenkin samaan aikaan tiedämme että irak ei ota vastaan sinne palautettuja turvapaikanhakijoita joilla ei ole oikeutta oleskelulupaan tämä on ongelmallista muun muassa siinä mielessä että suomi osallistuu irakin jälleenrakentamiseen ja ja sen kustannuksiin sekä itsenäisesti suomena että myöskin eun kautta eli siinä mielessä on aika ongelmallista että me maksamme maan jälleenrakennuksesta mutta kuitenkaan emme saamaan aikaan kahdenvälistä sopimusta palautuksista toivon että hallitus ottaa vakavasti tämän kansalaisaloitteen tavoitteen eli sen että haluamme että suomalaiset naiset ja lapset ovat turvassa siitäkin huolimatta että tänne on tullut aika paljon muualta maailmasta ihmisiä

arvoisa herra puhemies käsittelemme jälleen reilusti yli sadantuhannen ihmisen allekirjoittamaa kansalaisaloitetta aloitteen sisältö puhuttelee kansaamme oikeutetusti seksuaalirikos on äärimmäisen traumatisoiva kauhea ja loukkaava rikos erityisen järkyttävää ja väärää se on uhrille mutta unohtaa ei saa kuinka asia vaikuttaa myös uhrin omaisiin ja läheisiin suru ja viha vaihtavat paikkaa ajatuksissa lamauttavat toimintakyvyn ja niin edespäin erityisesti alaikäisiin lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset ovat pöyristyttäviä ja todella tuomittuja kuulun siihen ihmisjoukkoon joka henkilökohtaisesti kannattaa erittäin raskasta tuomitsemista tuomitsemista taustasta riippumatta erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten kohdalla nämä rikokset vaurioittavat uhrin koko loppuelämää itsekuvaa rohkeutta seksuaalisuutta ja loukkaamattomuutta

haluan samaan aikaan muistuttaa että myös kantasuomalaiset syyllistyvät seksuaalirikoksiin tämä aloite kuitenkin ohjaa keskustelun oleskeluluvalla suomessa oleviin ja näen sen sallituksi ymmärrän myös sen että emme tarvitse suomeen yhtään uutta seksuaalirikosta

on loukkaavaa suomalaisia kohtaan jos tarjotaan turvaa vaarallisista olosuhteista pakeneville ja he itse aiheuttavat suomessa turvattomuutta erityisesti toistuvasti samoihin rikoksiin syyllistyminen on tuomittavaa arvoisa puhemies tiedämme että olemme sitoutuneet kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin ja oikeusvaltiona meidän on toimittava niiden mukaisesti vääriin syytöksiin hallitusta kohtaan ei ole oikeutusta eikä syytä kukaan ei halua lisää rikollisia suomeen kukaan ei halua viestittää että otamme heidät tervetulleina vastaan nyt hallitus pyrkii monin eri tavoin puuttumaan asiaan lähtökohta on että tuomittuja rikollisia pyritään siirtämään kärsimään tuomiotaan kotimaidensa vankiloihin tämä tukee ajatusta heidän yhteiskuntaan sopeutumisestaan kaikki seksuaalirikokset ovat tuomittavia tekijän taustasta riippumatta ja hallitus on sitoutunut korottamaan lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia arvoisa puhemies tyhjiä puheita ei ole vaan nyt todella tehdään hallituksen osalta paljon toimia asian hyväksi rikosvastuun toteuttamiseksi ja rikosten käsittelyaikojen nopeuttamiseksi lisätään poliisin syyttäjän ja tuomioistuinten voimavaroja siten että oikeudellisten prosessien käsittelyajat lyhenevät poliisien määrää nostetaan seitsemääntuhanteenviiteensataan henkilötyövuoteen vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkaksi mennessä laaditaan naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelma toteutetaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus jossa lähtökohtina ovat koskemattomuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus muutetaan rikoslain raiskausmääritelmä suostumuksen puutteeseen perustuvaksi perustuvaksi oikeusturvasta huolehtien laajennetaan seksuaalirikosten uhrien tukikeskusten palvelutarjontaa ja valtakunnallista kattavuutta sekä mikä on tärkeää laaditaan suomeen lanzaroten sopimuksen kansallinen toimeenpanosuunnitelma yhteistyössä järjestöjen kanssa lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ehkäisemiseksi ja varmistetaan sen kohteeksi joutuneiden palvelut ja erityisesti lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia korotetaan ja arvioidaan vaarallisimpien väkivaltarikollisten vapautumisen edellytyksiä perusteellisesti arvoisa puhemies edustaja tolvanen kuvasi vallitsevia oikeudellisia reunaehtoja puheenvuorossaan hyvin oikeudellisesta näkökulmasta hankalaa on vaatia oleskeluluvan automaattista peruuttamista ja välitöntä karkottamista muun muassa koska euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaiselle on taattava oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oikeudenkäynti ja valituslupa mukaan lukien prosessi voi kestää vuosia valiokunnan tehtävänä onkin selvittää myös tämän asian tilanne ulkomaalaislain mukaan oleskeluluvan saanut voidaan karkottaa jo nyt jos hän on syyllistynyt rikokseen josta on säädetty enimmäisrangaistus yksi vuotta vankeutta tai jos hän on syyllistynyt rikoksiin toistuvasti lupia on siis jo nyt mahdollista perua yleiseen turvallisuuteen vedoten hankalaa tilanteessa on myös turvapaikanhakijan kotimaassa on tilanne että hän tulee tapetuksi jos palaa kotimaahansa lopuksi toistan että aloite tarvitsee huolellisen käsittelyn totean myös että hallituksen ohjelmaan on kirjattu tärkeitä tiukennuksia parannuksia myös tähän aihepiiriin liittyen tarvitsemme toimia ennen kaikkea ennaltaehkäisyyn jottei yhdenkään ihmisen koskemattomuutta loukata mutta koska paha ei ennaltaehkäisystä huolimatta kokonaan poistu tarvitaan riittävän ankarat rangaistukset rangaistuksen kovuudella kun on osaltaan myös ennaltaehkäisevä vaikutus lopuksi totean että tämä kansalaisaloite tarvitsee ja ansaitsee valiokunnassa huolellisen käsittelyn

arvoisa puhemies kiitos aloitteen tekijöille ja allekirjoittajille on todella tärkeätä ottaa huomioon tässä salissa nimenomaan se että yli satatuhatta ihmistä on allekirjoittanut aloitteen ja siksi se on tarpeeksi vakava että se todella hyvin täällä myös käsitellään ja todella vakavasta asiastahan tässä on kyse on tärkeää kansalaisten turvallisuuden ja poliittisten päättäjien uskottavuudenkin kannalta että me täällä säädämme lakeja joihin sisältyy merkittäviä pelotteita rikollisuuden torjumiseksi tämä hallitus rakentaa viime hallituksen tavoitteitten ja aloitteitten päälle siitä näkökulmasta että nyt todella katsotaan tätä seksuaalirikollisuusasiaa uhrin näkökulmasta ensisijaisesti tätä ovat myös asiantuntijat pitkään

näihin uudistuksiin sisältyykin ensisijaisesti se pelote eli erityisesti lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa minimirangaistusvaatimuksia tullaan korottamaan tämä on erittäin tärkeää ja toivottavasti se myös tulee aivan selväksi että jos lapseen kajotaan niin siitä myös istutaan linnassa ja pitkään tämän viestin täytyy tulla aivan selkeäksi myös kaikille ihmisille jotka tässä maassa asuvat riippumatta siitä keitä he ovat toinen asia jota tämä hallitus aikoo myöskin viedä eteenpäin pyrkii siihen että seksuaalirikoslainsäädäntö kokonaisvaltaisesti uudistetaan nimenomaan uhrin näkökulmasta katsoen eli ei tilkkutäkkimäisiä muutoksia vaan kokonaisvaltainen uudistus jolla pyritään ensisijaisesti ennaltaehkäisemään seksuaalirikollisuutta tähän kuuluu se että lisätään valtakunnallisesti poliisien määrää ja resursseja tähän kuuluu

syyttäjien resurssien ja tuomioistuinten resurssien voimavarojen lisääminen tähän kuuluu myöskin se mitä tässä aikaisempi edustaja kymäläinen hyvin sanoi eli väkivaltarikosten uhrien palvelujen ja hoidon parannus ja esittely valtakunnallisesti mutta samanaikaisesti asiantuntijat ovat sanoneet että se todellinen tapa ennaltaehkäistä seksuaalirikollisuutta on sitouttaa erityisesti miehet miehistähän tässä pääasiallisesti on kyse yhteiskuntaan riippumatta siitä keitä nämä miehet ovat eli jos mies pääsee kouluun on töissä on harrastetoiminnassa mukana on perheellinen mahdollisesti eli on monta sidettä yhteiskuntaan mitä todennäköisimmin tämä henkilö ei vaaranna tätä kokonaisuutta tätä elämää sillä että hän syyllistyisi vakaviin rikoksiin tällä on ennaltaehkäisevä vaikutus jota meidän pitää kokonaisvaltaisesti myöskin katsoa tässä salissa kun seksuaalirikollisuutta käsitellään

irakissa on tiukempi seksuaalirikoslainsäädäntö kuin suomessa lapsen raiskauksesta voi saada jopa kuolemantuomion mutta valitettavasti pelkkä kova tuomio ei ole ollut riittävä pelote ja siksi nimenomaan se ennaltaehkäisevä toiminta sekä siellä erityisesti mutta myös täällä olisi parempi toimintatapa eteenpäin tämän lisäksi on myös sanottava tämä irak on vaatinut suomessa rikoksia tehneet irakin kansalaiset palautettaviksi tämä asia täytyy ottaa huomioon se on vaatinut sitä edelliseltä hallitukselta tämä on asia josta täytyy myöskin laajemmin keskustella sillä irak todella haluaa nämä rikolliset irakin kansalaiset takaisin omaan maahansa mutta pystymmekö me varmistamaan tässä kysymyksessä tämä on asia jota täytyy sitten pohtia laajemmin sitten lopuksi haluaisin sanoa että tässä salissa on nyt muutamaan otteeseen puhuttu pakolaisvirroista siirtolaisvyöryistä pakolaisaalloista on käytetty tämmöistä luonnonmullistuksiin liittyvää termistöä ihmisistä maailmassa on seitsemänkymmentä miljoonaa pakolaista tällä hetkellä suurin osa on joko omassa kotimaassaan siirtolaisina tai sitten lähialueilla itsekin tulin tähän maahan pakolaisena minulle on hyvin alentavaa se että omat kollegani käyttävät tämmöisiä luonnonmullistustermejä kuvaillessaan esimerkiksi minunlaisiani ihmisiä toivoisin tähän muutosta kiitoksia

arvoisa puhemies ensiksi haluan myös kiittää aikaisempien puhujien tavoin kansalaisaloitteen allekirjoittajia tästä aloitteen tekemisestä ja siitä että että me myös keskustelemme tässä salissa seksuaalirikosten torjunnasta ja siitä miten puutumme näiden lainrikkojien toimintaan kansalaisaloitejärjestelmä ja instituutio on mielestäni tärkeä tärkeä uusi aloitekanava jolla me myös saamme kansalaisia laajasti puhututtavia yhteiskunnallisia teemoja tänne saliin keskusteluun ja ja sitä pidän erittäin hyvänä mielestäni edustaja kymäläinen tässä aikaisemmin kuvasi erittäin hyvin hallituksen toimia millä tavalla tähän seksuaalirikosilmiöön ollaan nyt puuttumassa siihen kuuluu olennaisesti seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus pidän myös selvänä kun tässä aikaisemmin edustajat mykkänen ja vestman muun muassa puhuivat tästä edellisen hallituksen ulkomaalaisrikollisuuden torjuntaohjelmasta että että tämän ohjelman toimenpiteet tulevat myös käsitellyiksi tässä nyt hallituksen päättämässä rikoslainsäädännön kokonaisuudistuksessa siihen liittyen edellinen hallitus tosiaan toi tämän torjuntaohjelman helmikuussa käsittelyyn mutta ei valitettavasti ehtinyt viemään sitä eteenpäin sen enempää totean että että kyllä siellä toimenpiteiden

myös turvapaikkakäsittelyn nopeuttamiseen hallitus on päättänyt puuttua ja suunnata lisäresursseja migrille ja sitten kolmantena asiana on tämä seksuaalirikosten rangaistusten koventaminen josta hallitus on myös päättänyt ja sitoutunut siihen että lapsiin kohdistuvien törkeiden seksuaalirikosten vähimmäisrangaistuksia korotetaan joten uskon että meillä on tässä salissa yhteisymmärrys siitä että että tähän seksuaalirikosilmiöön täytyy puuttua ja meillä täytyy suomessa olla nollatoleranssi tähän koko ilmiöön odotan että hallitus ryhtyy näihin toimenpiteisiin kiireellisellä aikataululla koska on tietysti selvää että että nämä seksuaalirikokset puhututtavat laajasti suomessa ja ne rikkovat hyvin vahvasti ja laajasti suomalaisten oikeustajua lopuksi haluan vielä todeta tästä edellisestä käsittelystä koska samansuuntainen kansalaisaloite on ollut jo viime kaudella käsittelyssä täällä eduskunnassa silloin hallintovaliokunnassa todettiin yksimielisesti että sitä senaikaista kansalaisaloitetta ei viedä eteenpäin nyt suora lainaus sieltä hallintovaliokunnan mietinnöstä jossa todettiin suomen voimassa oleva lainsäädäntö sisältää laajat mahdollisuudet rikoksiin syyllistyneiden karkottamiseen ja jatkuu valiokunta toteaa että maamme voimassa oleva lainsäädäntö on tiukempi kuin kansalaisaloitteessa valmisteltavaksi ehdotettu uusi lainsäädäntö niin kuin tässä keskustelussakin on on hyvin tullut esille tietysti kyse on myös karkottamiskäytännöistä ja siitä miten nämä lähtömaat ottavat näitä kansalaisia vastaan siinä toivon että että hallitus ryhtyy kokonaisvaltaisempaan harkintaan myös jotta saamme näitä rikoksiin syyllistyneitä palautettua lähtömaihinsa

arvoisa puhemies

valtaosasta heistä tuli maahamme ryhmä joka työllistää toimillaan poliisia mukaan lukien kaikenlaisia virkamiehiä turvallisuusalaa oikeuslaitosta ja vankeinhoitolaitosta kaiken tämän maksaa jokainen suomalainen luopumalla osasta hyvinvointiaan suomalaiset maksavat myös täysimääräisenä kyseisen ryhmän elämäntavan kulut arvoisa puhemies ihmisten usko oikeuslaitosta ja päättäjiä kohtaan horjuu koska kansalaisten mielestä oikeuslaitos oikeuslaitos ei ole antanut seksuaalirikoksista tuomituille tarpeeksi kovia rangaistuksia eivätkä päättäjät ole puuttuneet kyseiseen ongelmaan lainsäädäntömme kyllä mahdollistaa rangaista kovemmin mutta oikeuslaitos tuntuu käyttävän seksuaalirikoksista tuomittaessa lain säätämiä alarajoja rangaistusten tarkoitus on toimia pelotteena ja siten ylläpitää kuria ja järjestystä yhteiskunnassa on erittäin vaarallista jos ihmiset menettävät uskon oikeuslaitokseen ja päätöksentekijöihin meidän pitää tehdä kaikkemme että yhteiskuntarauha säilyy ja sen vuoksi rangaistusten alarajoja seksuaalirikoksissa pitää roimasti koventaa arvoisa puhemies suomessa seksuaalirikoksista tuomituista ulkomaalaisista valtaosa edustaa sellaista kulttuuria jossa naisten oikeudet ovat huomattavasti huonommat meidän kulttuurissa on typerää kuvitella että toisesta kulttuurista suomeen tullut rikollinen ensin sopeutuisi kulttuuriimme ja sitten vasta alkaisi tekemään rikoksia suomen hyvämaineiset ja hyvätasoiset vankilat länsiraja ilman valvontaa ja löyhät tuomiot rikoksista toimivat ulkomaalaisille rikollisille jopa houkuttimina tulla suomeen tehtailemaan rikoksia sen vuoksi on ensisijaisen tärkeää että kaikille suomen rajoille otetaan käyttöön rajatarkastukset ja turvallisten maiden kautta ei päästetä ketään hakemaan suomesta turvapaikkaa arvoisa puhemies toteutuessaan tämä erittäin kannatettava kansalaisaloite hillitsee rikoksilta suomessa jo olevia turvapaikanhakijoita ja turvapaikan jo saaneita henkilöitä sekä näin vähentää huomattavasti tulevia vankeinhoitokuluja kiitos

puhemies laki mahdollistaa rikoksiin syyllistyneen ulkomaalaisen karkottamisen jo nyt viime vuonna

syyllistyneitä karkotettiin kaksikymmentäviisi he olivat kaksi kolmasosaa niistä joille haettiin karkotusta kaikki henkirikokseen tai henkirikoksen yritykseen syyllistyneet karkotettiin myös huumerikollisia ja omaisuusrikollisia on karkotettu on kuitenkin muistettava perustuslain määräys että ulkomaalaista ei saa karkottaa luovuttaa tai palauttaa jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu tässä eduskunnassa on jo useampaan otteeseen ehditty keskustella seksuaalirikoksista nehän ovat aina törkeitä fyysiseen koskemattomuuteen kohdistuvia rikoksia joita tulee torjua ennaltaehkäistä ja joiden tekijät pitää aina asettaa vastuuseen kuten muun muassa edustaja kymäläinen totesi muun muassa suostumusaloite jonka mukaan raiskauksen kriteeriksi tulee uhrin suostumuksen puute tähtää juuri siihen että raiskaajat saatetaan aina vastuuseen mutta tärkeintä torjuntaa on ennalta ehkäisy sen kannalta olennainen on kiinnijäämiskynnys hallitusohjelma sisältää useita toimia joiden kautta kiinnijäämiskynnystä madalletaan poliisien resursseja kasvatetaan tukea uhreille lisätään jotta uhrit paremmin uskaltavat kertoa kokemistaan rikoksista rikoshan jää tulematta viranomaisten tietoon jos uhri ei siitä uskalla kertoa seksuaalirikoskeskusten ulottuvuutta laajennetaan ja lastenasiaintalo mallia edistetään lisäksi hallitusohjelma sisältää naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelman ja turvakotipaikkojen lisäämisen sekä seksuaalirikoslainsäädännön kokonaistarkastelun ja kiristämisen erityisesti rangaistusasteikon ja erityisesti lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusasteikon tarkentamisen tässä keskustelussa seksuaalirikokset on monissa puheenvuoroissa kuvattu ikään kuin erityisesti ulkomaalaisia ja tiettyjä ulkomaalaisryhmiä koskevana koskevana asiana

keskuudessa seksuaalirikokset ovat prosenttiosuuksina yleisempiä kuin suomalaisten keskuudessa on kuitenkin muistettava se tosiasia että suomessa tapahtuvista seksuaalirikoksista aivan ylivoimainen valtaosa on suomalaisten suomessa syntyneiden tekemiä ja jokaisessa kansallisuusryhmässä seksuaalirikoksiin syyllistyneet ovat erittäin pieni vähemmistö tilastokeskuksen mukaan eri väestöryhmissä raiskauksista suomen kansalaisten joukossa nolla pilkku nolla yksi prosenttia ruotsin kansalaisten joukossa nolla pilkku nolla kahdeksan prosenttia viron kansalaisten keskuudessa nolla pilkku nolla kaksi prosenttia venäjän ja entisen neuvostoliiton kansalaisten keskuudessa nolla pilkku nolla kolme prosenttia somalian kansalaisissa nolla pilkku kaksitoista prosenttia ja muiden ulkomaiden kansalaisissa nolla pilkku prosenttia eli todella kaikissa ryhmissä raiskauksiin ja seksuaalirikoksiin syyllistyneet ovat erittäin pieni vähemmistö siitä ei ole tutkimustietoa ovatko nämä suhteet samat niissä seksuaalirikoksissa jotka eivät koskaan tule poliisin tietoon arvoisa puhemies on tärkeää että lainsäädäntö kohtelee ihmisiä samanarvoisesti siitä riippumatta mikä on heidän sukupuolensa uskontonsa ihonvärinsä syntymämaansa ynnä muut sellaiset asiat joihin he eivät voi itse vaikuttaa suomalaisilla on oikeus luottaa siihen että yhteiskunta on turvallinen ja tässä suhteessa se seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen joka hallitusohjelmaan sisältyy sisältyy on erittäin tarpeellinen ja perusteltu

arvoisa herra puhemies tämä tärkeä kansalaisaloite saa täällä eduskunnassa asianmukaisen käsittelyn uskon niin ja tämä keskustelu jo osoittaa sitä sen sijaan on kyllä todella valitettavaa että yksikään meidän ministereistä onko heitä yhdeksäntoista ei ole ollut koko käsittelyn aikana paikalla eiköhän se olisi järjestelyasia että hallitus olisi tällaisen asian keskustelussa edustettuna erityisesti tietysti ministeri ohisalo ja ministeri henriksson myös pääministeri ja joku keskustankin ministeriryhmästä terveiset siitä eduskunta arvostaa kansalaisaloitteita mutta hallituksen puolelta on nyt hieman epäselvää onko tuo arvostus sillä tasolla mikä on tarkoitus näiden osalta olla arvoisa puhemies aika tarkkaan kaksikymmentä vuotta sitten käsiteltiin eduskunnassa sen vaalikauden aikana tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän viiva kaksituhattakolme rikoslain kokonaisuudistus olin silloin lakivaliokunnan jäsen

ja silloin täällä olivat sellaiset jykevät poliisimiehet kuin edustajat aittoniemi ja myllyniemi ja sitten oli kankaanniemi niemiä kolme kappaletta lakivaliokunnassa istuimme kaikki ja kun käsiteltiin rikoslain kaksikymmentä lukua esitimme me kolme siihen selvästi vahvempia rangaistuksia selkeätä käsitteitten määrittelyä ja sitten erityisesti korkeampaa alarajojen tasoa kuin minkä hallitus oli esitykseensä pannut ja mikä tuli valiokunnan ja eduskunnan päätökseksi silloinen oikeusministeri johannes koskinen ja oikeusministeriö pitivät kiinni siitä että rangaistusasteikkoja ei voida nostaa niin kuin olisimme halunneet nyt sieltä vastalauseesta löytyy löytyy hallitukselle hyvä pohja miten kannattaisi menetellä tästä eteenpäin jotta näissä asioissa todella myös päästäisiin eteenpäin arvoisa puhemies tuli kaksituhattaviisitoista turvapaikanhakijoiden suuri joukko ja aika kuvaavaa oli että porukassa oli hyvin paljon nuoria poikia he ovat nyt sen jälkeen muutamassa vuodessa hyvinkin siitä lähtien kun tulivat maahan kasvaneet miehiksi ja tämä on ehkä se tekijä jota ei ole pohdittu riittävästi onko se että he ovat kasvaneet pojista miehiksi näkymässä myös tässä seksuaalikäyttäytymisessä ja näissä rikoksissa mitä on tapahtunut sitä olisi syytä tutkia

läpi turvallisten maiden tänne pohjoiseen asti he pystyivät sen tekemään muut jäivät sinne kärsimään ja tämä kyllä kertoo siitä että tämä asia ei ollut ollenkaan loogisella pohjalla miksi nuoret miehet tulevat ja pääsevät tänne mutta mutta ne jotka ovat todella uhreja jäivät jäivät kärsimään tässä tilanteessa nyt olemme ja sitten on tullut näitä ikäviä tapauksia joista tilastot kyllä valitettavasti kertovat että nämä ryhmät ovat vahvasti yliedustettuina näissä rikoksissa ja siihen täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja syyllistämättä sen enempää mitään kansallisuutta tai uskontoa tämä on tosiasia arvoisa puhemies täällä on tullut todellakin hyviä ajatuksia ja esityksiä siitä mitä pitää tehdä ja toivon että hallitus myös näin menettelee ja ryhtyy toimenpiteisiin täällä on viitattu myös aika paljon suomen perustuslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin pidän sinänsä tärkeinä ja lähtökohtina lainsäädännölle mutta joudun kyllä kysymään onko nuo kansainväliset sopimukset tehty niin sanotun hyvän sään aikaan niin että sitä tilannetta mikä nyt on syntynyt eurooppaan ja meille ei ole otettu riittävästi huomioon tämä johtaa siihen tilanteeseen että me olemme perustuslain ja kansainvälisten sopimusten vankeja en niitä vaadi tässä ja nyt muutettavaksi mutta kyllä arvioinnin paikka on suojeleeko suomen perustuslaki suojelevatko nämä kansainväliset sopimukset suomalaista lasta suomalaista naista suomen kansaa niin kuin tarkoitus on vai suojelevatko ne muita ja myös samalla rikollisia enemmän kuin meidän omia kansalaisiamme

arvoisa puhemies

tarjota turvaa turvapaikkahakemusten käsittelyn pitää olla asianmukaista ja ja hakijoiden oikeusturva tulee taata kielteisiä päätöksiä tulee voida antaa ja maasta tulee voida poistaa tarvittaessa myös pakolla lakien säätäminen olisi helppoa jos huomioitava lähtökohta olisi vain se mikä on omasta mielestä oikein ja kohtuullista näin ei kuitenkaan ole tässäkään keskustelussa geneven sopimuksesta ja euroopan ihmisoikeussopimuksesta seuraa niin sanottu palautuskielto ketään ei voida palauttaa olosuhteisiin joissa häntä uhkaisi kuolemantuomio kidutus tai muu epäinhimillinen tai ihmisarvoa loukkaava kohtelu sdp pitää nykyistä karkotusta koskevaa lainsäädäntöä oikeana oikeudellisesta näkökulmasta katsottuna aloitteessa esitettyjä välittömiä toimenpiteitä on hankala vaatia muun muassa euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan jokaiselle on taattava oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin oikeudenkäynti ja valituslupa valituslupa mukaan lukien prosessi voi kestää vuosia pelkän rikosepäilyn vuoksi ketään ei voida karkottaa mahdollinen karkottaminen tapahtuisi vasta rikoksesta tuomitsemisen jälkeen arvoisa puhemies itse keskittäisin katseet vahvasti rikoslainsäädännön kokonaisuudistukseen jossa lähtökohtana ovat koskemattomuus ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus raiskauslain määritelmän muuttaminen suostumuksen puutteeseen perustuvaksi on hyvin merkittävä nykyinen hallitus tulee toteuttamaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistuksen ja laatii naisiin kohdistuvan

lisäksi hallitus satsaa henkilöstöresursointiin ja näin parantaa turvallisuusviranomaisten toimintaedellytyksiä kenenkään ei pidä tuntea oloaan turvattomaksi liikkuessaan esimerkiksi ulkona iltaisin poliisien määrän lisääminen on tärkeää olen hyvilläni siitä että hallitusohjelmaan on tämä tärkeä satsaus myös kirjattu

arvoisa herra puhemies ensiksi haluan kiittää tämän aloitteen tekijöitä siinä puututaan tärkeään ja kansaa jo edelliselläkin kaudella puhuttaneeseen ongelmaan onkin peräti harmillista ettei yksikään hallituksen ministeri ole kiireiltään ehtinyt paikalle tämän aloitteen käsittelyyn tässä salissa tänään kuulluista hallituksen ehdotuksista ehdotuksista seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ei mikään välttämättä auta akuuttiin tilanteeseen ja ennaltaehkäiseväkin vaikutus tullee olemaan lievä pois lukien seksuaalirikoksista annettavien tuomioiden rangaistusasteikon alarajan korotus resurssien lisäyksessä pitäisi huomioida poliisin ja tuomioistuinten lisäksi myös oikeusavun resurssit jotta asiat eivät sen vuoksi ruuhkaudu tai oikeus jää toteutumatta lisäksi on sanottu myös suomalaisten raiskaavan se pitää paikkansa sen vuoksi emme tarvitsekaan tältä osin ulkomaista tuontia toisaalta pitäisi myös tutkia seksuaalirikosten osalta moniko suomalainen on syntyperäisesti suomalainen jos kansalaisuus on myönnetty tulisi perua myönnetty kansalaisuus kaikkien vakavien henkeen terveyteen kohdistuneiden rikosten tuomioissa seksuaalirikosten yhteydessä on ollut myös henkirikoksia jopa murhia ja onkin äärettömän vaikea ymmärtää karkottamisen vastustamista se on kuin märkä rätti vasten kasvoja niin uhreille kuin niiden uhrien jotka menettivät kalleimpansa eli henkensä omaisille kiitos

arvoisa puhemies minäkin kiitän kansalaisaloitteen laatijoita erittäin tärkeän asian esille nostamisesta tämän asian tärkeyttä alleviivaa muun muassa aloitteen saama runsas allekirjoitusten määrä ihmiset näkevät tämän epäkohdan suureksi ja haluavat siihen muutosta mielestäni tässä keskustelussa on keskeisintä juurikin se että kansalaisten mitta rikoksia kohtaan on täynnä ja viesti tässä kansalaisaloitteessa on se että älkää päättäjät takertuko pykäliin vaan hoitakaa nämä asiat kuntoon kyse on pohjimmiltaan arvoista kansalaiset haluavat viestittää meille että älkää selitelkö että laki nyt mahdollistaa karkottamisen jo tällä hetkelläkin kun jokainen ymmärtää karkotusten lukumääristä tai paremminkin lukumäärän puutteesta että nykyinen järjestelmä vain yksinkertaisesti ei toimi ja viesti meille on se että hoitakaa niin että se toimii älkää myöskään päättäjät selitelkö joka käänteessä että ulkomaalaisilla seksuaalirikollisilla on oikeuksia myös suomalaisilla on oikeuksia turvallisuuteen ja koskemattomuuteen kun nämä oikeudet käyvät vastakkain pitäisikö meille olla epäselvää kenen oikeus menee toisen oikeuden yli mikä menee etusijalle muistan selityksen myös siitä miksi lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten alarajoja ei voitu muka nostaa viime kaudella vaikka siitä oli useita yli sadan kansanedustajan allekirjoittamia lakialoitteita selityksenä että oikeusoppineet näkivät että nämä rangaistukset eivät olisi suhteessa muihin rikoksiin arvoisa puhemies tässähän on myös kysymys arvoista se mitä rangaistuksia rikoksista tuomitaan riippuu täysin yhteiskunnan arvoista monessa länsimaassa tuomitaan rikoksista eri tavalla kuin suomessa monesti sanotaan ettei ihmisiä voi palauttaa maihin joissa on kuolemanrangaistus no kyllä varmaan suomesta voi palauttaa ihmisiä yhdysvaltoihin yhdysvalloissa on kuolemanrangaistus jos käytäntö näissä rangaistuksissa tällä hetkellä on mielestämme huono ja kansalaisten mielestä huono ja syynä olisi vaikkapa se että oikeusoppineiden asenteet ovat ristiriidassa kansan ja eduskunnan asenteiden ja arvojen kanssa ei pitäisi olla epäselvää kenen asenteet ja arvot käyvät ylitse totta kai kansan ja eduskunnan oikeusoppineiden täytyy siinä tilanteessa väistää että kansan tahto käy ylitse tärkeintä tässä ilmiössä on kuitenkin se että kun tällaisia rikoksia on ylipäänsä tapahtunut silloin vahinko on jo tapahtunut pitäisi pyrkiä ennaltaehkäisevästi siihen että ei tarvittaisi rangaistuksia eikä tarvittaisi karkotuksia koska silloin aina ollaan myöhässä täytyisi tärkeimpänä toimenpiteenä kiristää maahanmuuttopolitiikkaa niin ettei näitä rikoksia tapahtuisi tai että niitä tapahtuisi ainakin mahdollisimman vähän

arvoisa puhemies haluan edelliseen puheenvuoroon vielä lisätä tähän liittyen myös sen että kesäkuussa kaksituhattakuusitoista täällä eduskunnassa oli kansalaisaloite joka sitten hylättiin tuolloinhan hallintovaliokunta katsoi yksimielisesti mukaan lukien perussuomalaiset muun muassa että tullakseen hyväksytyksi kansalaisaloitteen on täytettävä tietyt oikeudelliset reunaehdot jotka seuraavat perustuslaista kansainvälisistä velvoitteista lainsäädännön perusperiaatteista sekä oikeudenalakohtaisesta sääntelytraditiosta

on kaikissa olosuhteissa huolehtia siitä että tässä maassa turvallisuus säilyy ja sitä ylläpidetään ja ennen kaikkea että elämme maamme lakien ja arvojen mukaan mitä tulee ennen kaikkea sukupuolten väliseen tasa arvoon sekä koskemattomuuteen tässä kohtaa voi sanoa että maassa maan tavalla koska suomi on tasa arvoinen maa jossa mies ja nainen ovat tasa arvoisia naisen asema on vahva ja naisen sana on yhtä vahva kuin miehen kaikkialla näin ei ole nämä ovat juuri sellaisia kysymyksiä jotka helposti nousevat esiin arjessa kun mietitään esimerkiksi niitä perheitä tai niitä henkilöitä jotka tänne ovat tulleet

kun puhumme tästä käsittelyssä käsittelyssä olevasta asiasta on ennen kaikkea puhuttava keinoista ja juuri siitä ennaltaehkäisystä jolla pystytään puuttumaan siihen ettei tällaista tapahdu mitä tässä koetetaan ratkaista aika paljon lähtee mikä on naisen asema millä tavalla pystytään ennen kaikkea kotouttamaan ja huolehtimaan siitä että tällaisia tilanteita ei syntyisi meidän pitää myöskin päästä osaltaan kiinni niihin perheisiin jotka ovat tulleet myös niihin yksin tulleisiin miehiin joita ei pystytä esimerkiksi palauttamaan kun nämä sopimukset estävät sen palautuksen se ei ole

muutama tarkennus käytyyn keskusteluun ensinnäkin kuten totesin viime vuonna karkotettiin seksuaalirikoksen vuoksi kaksikymmentäviisi ulkomaalaista tämä perustuu yleisradion uutiseen maaliskuulta yleisradio on näitä oikeuden pöytäkirjoja kaivanut en ole tässä keskustelussa huomannut kenenkään ehdottaneen että laista poistettaisiin mahdollisuus karkottaa rikokseen syyllistynyt ulkomaalainen toiseksi tämä ilmoitettujen seksuaalirikosten määrän kasvu mistä se johtuu no me emme tietenkään sitä varmaksi tietää ainakaan niin kauan kun ei ole olemassa rikosuhritutkimusta jossa vertailtaisiin ihmisten vastauksia kuinka moni on joutunut seksuaalirikoksen kohteeksi ja tiettynä vuonna ilmoitettujen rikosten määrää mutta kuitenkin poliisin näkemys tästä ilmoitusten määrän kasvusta on se että ilmoittamiskynnys on laskenut ja siihen on kaksi syytä ensinnäkin seksuaalirikoksiin kohdistuva keskustelu on madaltanut kynnystä esimerkiksi hyvin näkyvä keskustelu on tuonut näitä asioita ihmisten tietoon ja saanut monet seksuaalirikoksen uhrit paremmin ymmärtämään että se mitä heille on tehty on rikos ja ovat rohkaisseet heitä voittamaan sen häpeäntunteen joka seksuaalirikoksen uhrille useimmiten ensimmäiseksi tämän teon yhteydessä tulee ja tekemään siitä ilmoituksen toiseksi poliisiylijohtaja seppo kolehmaisen mukaan rikoksen uhrin asemaan ja oikeuksiin liittyvät parannukset parannukset ja mahdollisuudet päästä avun ja tuen piiriin ovat edistäneet sitä että rikoksista tehdään myöskin ilmoituksia hän viittaa niin sanottuun uhridirektiiviin jonka vaatimukset sisällytettiin lakiin viime vuonna sen direktiivin myötä poliisille on tullut velvoite rikoksen uhrien ohjaamisesta avustusjärjestelmien piiriin ja oikeusprosessissa uhrien suojelutarpeen huomioimiseen

arvoisa herra puhemies edustaja al taee juuri puheenvuorossaan sanoi että irakissa ei edes kuolemanrangaistus ole pelotteena lapsiin kohdistuneisiin seksuaalisiin tekoihin ja raiskauksiin ja näen tämän asian niin että juuri tästä syystä on suotavaa että lakia kovennetaan täällä suomessa ja karkotuksia lisätään sitten edustaja kankaanniemi kysyi

miksi ainoastaan nuoret miehet tulevat tänne minä näen tämän asian taas sillä lailla että heidät lähetetään tänne siellä lähtömaissa ei ole sellaista eläkejärjestelmää kuin meillä täällä suomessa joten vanhukset eivät selviä siellä elleivät nuoret miehet lähde maailmalle ja lähetä sieltä rahaa esimerkiksi suomesta ulkomaille

edustaja werning että ketään ei voida karkottaa suomesta hänen mukaansa laki sanoo näin ja niin se varmasti onkin mutta siksi juuri meidän on saatava rajat kiinni kun ei päästetä heitä tänne tekemään rikoksia niin heitä ei tarvitse myöskään karkottaa ovaskalle joka sanoi että naisen asema on suomessa vakaa

ihan samaa mieltä kyllä suomalaisen naisen asema suomessa on erittäin vakaa vakaa ja hyvällä pohjalla mutta kysyn onko ulkomaalaisen naisen arvostus sama onko ulkomaalaisilla miehillä ulkomaalaiseen naiseen nähden sama arvostus kuin miten suomalaiset arvostavat omia naisiaan vielä yksi edustaja hassille onko meidän lapsilla ja varsinkin raiskatuilla lapsilla ja naisilla aikaa odottaa haluamianne tilastoja kiitos
arvoisa puhemies muutamaan puheenvuoroon kommenttia ensinnäkin edustaja hassi otti esille nämä poliisin tilastot niihin liittyvät ilmoituskynnykset itse olen useita kertoja kysellyt tästä asiasta julkisuudessa esimerkiksi helsingin poliisilta joka aina käyttää tiedottamisessaan argumenttia siitä että ilmoituskynnys on näissä seksuaalirikoksissa laskenut olen kysynyt mihin tämä argumentti ja väite siitä ilmoituskynnyksen laskemisesta perustuu koskaan en ole saanut minkäänlaista näyttöä siihen asiaan olen saanut vastaukseksi vain hiljaisuutta tai ylimielisyyttä tämä asia tullaan selvittämään kyllä loppuun asti kyllä he minulle siihen vastauksen tulevat vielä antamaan

mikä käsiteltiin silloin aiemmin oli tehty suora pykälämuotoilu joka ei olisi tiukentanut lainsäädännön nykytilaa harmillista kyllä näin oli ja siksi onkin hyvä että tässä nyt nyt käsittelyssä olevassa kansalaisaloitteessa ei esitetä suoria pykälämuotoiluja jotka ovat monesti varsin haasteellisia kirjoittaa vaan tässä on vain selvä viesti meille päättäjille että ryhtykää toimenpiteisiin hoitakaa asiat kuntoon lopettakaa selittely teidän asianne on saada ne pykälät järjestykseen

edustaja ovaskalle minäkin totean että kyllä se tämän eduskunnan kokoonpanosta nyt näkyy mikä mikä oli politiikka taannoin näissä asioissa eli ne jotka silloin valtaa käyttivät ovat nyt kyllä jossakin muualla edustaja hassin puheenvuorosta jäi kyllä kovasti epäselväksi se mikä on teidän vihreitten ja sitä kautta kun teillä on sisäministerin salkku hallituksen linja nyt tästä eteenpäin tapahtuvassa tämän asian käsittelyssä oletteko te suomalaisten lasten tyttöjen ja naisten turvallisuuden parantamisen puolesta vai asetatteko te jotkut muut tärkeimmälle paikalle tässä on vaikka emme halua rakentaa mitään vastakkainasettelua kuitenkin väistämättä se kysymys edessä haluammeko me turvata suomalaiset lapset ja suomalaisten naisten aseman ja pitää yhteiskunnan tällä tavalla turvallisena kaikille vai haluatteko te että rajat ovat auki ja saa tapahtua mitä tahansa tämä jäi ikään kuin epäselväksi ei kukaan todellakaan täällä ole vaatinut minun ymmärtääkseni nykylain lieventämistä mutta oletteko te valmiit kiristämään sitä niin kuin kansalaisaloitteessa vaaditaan ja pyydetään me olemme valmiit toimimaan niin kuin suomen kansan ja erityisesti lasten etu vaatii

arvoisa puhemies juuri niin kuten puheenvuorossani sanoin ulkomaalaisen naisen asema ei ole välttämättä yhtä hyvä

pitää huolehtia siitä että tänne tullut perhe tai muualta yksin tullut nainen tai mies ymmärtää suomalaisen arvomaailman suomalaisen tavan ja sen mikä asema on suomessa naisella on kuulunut ikäviä tarinoita juttuja siitä miten esimerkiksi turvapaikanhakijaperheissä on sattunut perheen sisäisiä raiskauksia ne ovat rikoksia joihin pitää pystyä puuttumaan mutta ne ovat myös tilanteita joissa nämä naiset eivät uskalla kertoa mitä siellä perheessä tapahtuu tämä on minun mielestäni myöskin valistuksen paikka ja meidän pitäisi saada myös kunnat ja sosiaalitoimi koulutoimi mukaan että kun ne havaitsevat siellä että esimerkiksi oppilas oireilee että nyt ei ole kaikki siellä perheessä hyvin niin pystyttäisiin varhaisemmassa vaiheessa puuttumaan ja myöskin kokoamaan ne

puhemies edustaja kankaanniemi voi vaikka pöytäkirjasta sitten kun se valmistuu lukea puheenvuoron jonka pidin tuolta pöntöstä ehkä hän sitten ymmärtää mitä sanoin totean ensinnäkin että korjaan yhden vuosilukutiedon siitä mitä äsken sanoin se ei ollut viime vuonna vaan vuonna kaksituhattakuusitoista rikosuhridirektiivin vaatimat muutokset hyväksyttiin suomen lainsäädäntöön mikä parantaa uhrin asemaa ja omalta osaltaan madaltaa uhrin kynnystä tehdä ilmoitus myös seksuaalirikoksista tämä on toinen niistä perusteluista jotka poliisi on julkisesti ilmoittanut sille käsitykselleen että seksuaalirikosilmoitusten kasvu perustuu ennen kaikkea ilmoituskynnyksen madaltumiseen kaiken kaikkiaanhan poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on hienoisessa laskussa ja se on hyvä asia mutta seksuaalirikosten kohdalla trendi on ilmoitettujen rikosten osalta toinen toinen perustelu minkä poliisi esittää sille että ilmoittamiskynnys on madaltunut sanoin sen jo äsken mutta toistan uudestaan keskustelu ja muu näistä asioista käyty keskustelu auttaa uhreja ymmärtämään mitä heille on tapahtunut ja voittamaan sen häpeän joka on uhrin ensimmäinen reaktio kun hän seksuaalirikoksen uhriksi joutuu tiedän sen omasta kokemuksesta on hyvin harvoja rikostyyppejä joissa uhrin ensimmäinen reaktio on valtava häpeän tunne jos joudumme varkauden kohteeksi jos kotiimme murtaudutaan jos joku mukiloi meitä vaikka lyö johonkin kohtaan meitä silloin meidän ensimmäinen reaktiomme on suuttumus mutta seksuaalirikoksessa useimmiten uhrin ensimmäinen reaktio on häpeä juuri tämän häpeän voittamisesta on kysymys myös me too keskustelussa ja kaikki tämä keskustelu seksuaalirikoksista ja siitä että ne eivät koskaan ole uhrin syy on auttanut uhreja voittamaan tämän häpeän ja

puhemies kun tuossa edustaja kankaanniemi aikaisemmin puhui siitä että ne jotka valtaa käyttivät aiemmin ovat nyt muissa kuvioissa niin en malta olla taustoja että nekään jotka siellä hallintovaliokunnassa olivat valtaa käyttäneet meidän puolestamme eivät enää pääsääntöisesti ole niin sanotusti palveluksessa eli siinäkin on kansa puhunut ja antanut heille ansionsa mukaan edustaja ovaskalle kommenttina tästä kulttuurillisesta piirteestä mikä liittyy naisten kohteluun että kyllä se kulttuurillinen piirre on niin syvällä että ei sitä mikään suomen sosiaaliviranomainen pysty muuttamaan olisi naiivia luulla että näin tapahtuu koska nämä asiat jotka ovat meillä tulevaisuutta ovat jo tänä päivänä muualla euroopassa nykyisyyttä se johtuu vain siitä että kun tietyistä kulttuureista tullaan maahan niin niin niiden kulttuurien tavat tuodaan mukana ja niiden tapojen mukaan toimitaan muissa euroopan maissa ollaan jo pidemmällä kuin suomessa siellä on esimerkiksi burkakieltoja on todettu että ne asiat hoitaa tuolla tavalla koska ne eivät muuten muuten toteudu se se asia ei muuksi muutu ilman lainsäädäntöä meillä mennään täysin väärään suuntaan meillä yhdenvertaisuusvaltuutetut vaativat että burkineita voitaisiin käyttää uimahalleissa mikä on täysin väärä suunta kun ylipäänsä pitäisi kieltää tällainen peittävä pukeutuminen muillakin paikoilla
keskustelu onkin saanut lisää puheenvuoropyyntöjä

nopeasti toteaisin vielä sen että kun täällä puhuttiin että raiskauksista puhuminen on madaltanut ilmoituskynnystä niin eikö se ole peräti hyvä jos kynnys ilmoittaa raiskauksista madaltuu jolloin saadaan raiskaajat kiinni

he ulkolaisia tai kotimaisia eli eli saadaan raiskaajat tuomiolle

asiaan mitä tänään käsitellään eli siihen että karkotettaisiin automaattisesti jos jos

on ollut kaksikymmentäviisi niin ilmi tulleisiin tapauksiin verraten se on peräti matala luku eli kannatan kyllä karkotusautomaattia tai ellei se ole mahdollista säilöönottoa

eräs edustaja niin kyllä minä uskon siihen että on mahdollisuus oppia ja tärkeintä on ainakin että myöskin lapset oppivat siihen kulttuuriin johon he tulevat hyvin nuorina oppia siitä kulttuurista mistä he ovat lähteneet muutoksiakin myös kulttuureissa tapahtuu esimerkiksi saudi arabiassa oli vuosia jolloin naiset eivät päässeet edes auton rattiin ja viime vuonna he saivat ajokortin niin että kyllä niitä muutoksia myös siellä kulttuureissa tapahtuu